keskustelussa on lauri ihalainen hanna sarkkisen kannattamana ehdottanut että lakiehdotukset hylätään sari essayah on peter östmanin kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen joka on monistettuna jaettu edustajille harri jaskari on arto pirttilahden kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen joka on monistettuna jaettu edustajille lisäksi kaj turunen on martti mölsän kannattamana tehnyt lausumaehdotukset yksi ja kaksi jotka on monistettuna jaettu edustajille

lopuksi on päätettävä mietintöön sisältyvistä ensimmäinen ja toisesta lausumaehdotuksesta ja keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista harri jaskarin lausumaehdotuksesta äänestetään mietintöön sisältyvää ensimmäinen lausumaehdotusta vastaan sari essayahin lausumaehdotus kaj turusen toinen lausumaehdotus ja mietintöön sisältyvä toinen lausumaehdotus koskevat samaa asiaa joten ensin äänestetään sari essayahin lausumaehdotuksesta kaj turusen toinen lausumaehdotusta vastaan ja sen jälkeen voittaneesta mietintöön sisältyvää toinen lausumaehdotusta vastaan

täällä edellisissä puheenvuorossa hyvin esiteltiin

tämän lainsäädännön perustarkoitusta on hyvä että tässä on otettu jo niin sanotut normitalkoot huomioon kun ollaan siirtymässä rekisteröintimenettelyyn lupamenettelyn osalta mutta se mikä minua kaikkein eniten huolettaa on se että tämä sote uudistus nyt avaa tämän yksityisen palvelutuotannon ja julkisen palvelutuotannon rinnakkain molemmat yhtiömuodossa useimmiten

näistä julkisen puolen toimijoista jo kuusi prosenttiyksikköä kilpailukyvyttömämpiä kuin yksityisen sektorin toimijat ovat puhumattakaan siitä että ne markkinat ovat nyt jo jaossa

edustaja keränen pyysittekö vastauspuheenvuoron arvoisa
puhemies en pyytänyt mutta voin vastata tämä kuuluu juuri niihin yksityiskohtiin joihin valiokunnassa on perehdyttävä tarkkaan että todellakin niin julkiset kuin yksityisetkin pääsevät samalle viivalle

tämä lakipaketti jossa keskeisenä tavoitteena on se että sosiaali ja terveydenhuollon palveluja tuottavia tahoja kohdellaan rekisteröinnissä ja valvonnassa samoilla periaatteilla oikeudellisesta muodosta riippumatta on lähtökohtaisesti kannatettava ja se on varmasti tarpeen ajatellen sote uudistusta mutta kyllä tässä esityksessä on niitä elementtejä ja niitä tavoitteita jotka olisi joka tapauksessa pitänyt säätää riippumatta sote uudistuksesta nimittäin meillä tällä hetkellä varsinkin pienten terveydenhuollon yritysten näkökulmasta

ja lupakäytännössä on aivan kohtuuton nykylainsäädännön mukaan esimerkiksi eri terveydenhuollon palvelujen tuottajien asiallisesti aivan samalle toiminnalle on tilanteesta riippuen haettava kullekin omat erilliset lupansa mikä tuottaa hyvin paljon ylimääräistä työtä ja ylimääräistä kustannusta ja myös kilpailuhaittaa ajatellen näitä pieniä pieniä yrityksiä verrattuna sitten taas suuriin yrityksiin jos esimerkiksi pieni hammaslääkäriyritys joka perustaa liiketoimintaa vaikkapa tänne pääkaupunkiseudulle aikoo laajentaa laajentaa sitten toimintaansa vaikka tikkurilaan ja hämeenlinnaan se joutuu joka kerta asioimaan saman lupabyrokratian läpi läpi eri aluehallintovirastojen viranomaisten kanssa tähän tämä kokonaisuus nyt toivon mukaan tuo helpotuksen ja ja uudistuksen toivon että nimenomaan pienyrittäjien ja näiden terveydenhuollon yritysten kannalta tarkastellaan tätä valiokunnassa että että saadaan turha kankeus ja byrokratia

puhemies tämä nyt lähetekeskustelussa oleva lakiesitys liittyy hallituksen sote ja maakuntauudistukseen ja sen myötä valmisteilla olevaan valinnanvapauslainsäädäntöön on varmasti näin niin kuin edustaja räsänen totesi että osa näistä olisi täytynyt joka tapauksessa tehdä mutta isoon kokonaisuuteen tämä kuitenkin kuuluu

yhteinen tavoitteemme on turvata laadukkaat sosiaali ja terveyspalvelut kiinnittäisin puhemies kuitenkin huomiota omavalvontasuunnitelmaan josta todetaan hallituksen esityksessä että se on pidettävä julkisesti nähtävänä internetissä olisi hyvä saada tarkennusta missä tarkalleen ottaen internetissä on oltava esillä onko tarkoitus että olisi luettavissa esimerkiksi jokaisen palveluntuottajan verkkosivuilla vai miten tämän suhteen oikein toimitaan suunnitelman olisi syytä olla vaivatta viranomaisten käytössä ennakollisen valvonnan onnistumiseksi tämä korostuu erityisesti siksi ettei esityksen mukaan toimitiloja enää tarkasteta muuta kuin tarvittaessa se voi lisätä riskejä potilasturvallisuuden kannalta siksi viranomaisvalvontaan on varmistettava riittävät resurssit ja omavalvonnan toimivuus on turvattava

arvoisa rouva puhemies täällä on käytetty käytetty erinomaisia puheenvuoroja tämän lainsäädännön

mutta olen kuitenkin syvästi pahoillani siitä ettei esittelevä ministeri ole paikalla esittelemässä tätä ja kuuntelemassa edustajien näkemyksiä tai sitten vastaamassa meidän kysymyksiimme arvoisa rouva puhemies kuten täällä on todettu tämä lakiesitys kuuluu osana maakunta ja sosiaali ja terveydenhuollon lähtökohtaisesti lainsäädäntöesitys on hyvä se yhtenäistää säätelyä kuten täällä on todettu palveluntuottajia koskevat yhtenäiset ehdot varmistavat palvelujen laadun sekä asiakas ja potilasturvallisuuden täällä on kuitenkin todettu jo aikaisemmin että kuntaliiton marraskuisessa lausunnossa on huomioitu että esitysluonnoksessa näkyy selvästi valmistelun kaksijakoisuus pelkästään yksityiseen palvelutuotantoon sovellettuna kokonaisuus vaikuttaa harkitulta mutta laajennus julkiseen palvelutuotantoon vaikuttaa perusteettomalta ja osittain myös jopa ristiriitaiselta puutun myös omalta osaltani omavalvontaan tässä esityksessä omavalvonta korostuu mikä on sinällään mielestäni hyvä asia omavalvontaa pitää kehittää nykyisestään ja siltä osin se on kannatettava asia

tulee olla rekisteriviranomaisen käytössä ennakollisen valvonnan toteuttamiseksi kysyisin myös vastaavaa asiaa kuin mitä täällä edustaja tuppurainen omassa puheenvuorossaan totesi kuinka tätä tullaan käytännössä toteuttamaan internet on yksi hyvä vaihtoehto ja sitä voidaan osittain sitä kautta hyödyntää mutta käytännössä omavalvontajärjestelmän pitäisi olla asiakkaiden nähtävillä mahdollisesti siellä missä asiakkaat palvelua käyttävät ja heillä pitää olla siinä tilanteessa

ja sitä tuottaako ja toteuttaako palveluntuottaja niitä palveluita sillä laadulla mitä se siinä omavalvontasuunnitelmassa esittää ja toisaalta antaa myös palautetta että tätä omavalvontaa voidaan sitä kautta myös kehittää esityksen mukaan toimitiloja ei ei enää tarkasteta kuin ainoastaan tarvittaessa tämä voi myös lisätä potilasturvallisuusriskiä minkä takia viranomaisvalvonnan resurssit on myös turvattava arvoisa rouva puhemies kuten täällä on todettu niin ensinnäkin tämä on osa sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta jossa on määritelty että kaikki palvelutuotanto tulee yhtiöittää joiltakin osin tämä esitys tulee helpottamaan tätä hallinnollista taakkaa mutta on kuitenkin tilanteita joissa tämä tulee lisäämään ja vaikeuttamaan esimerkiksi yhtiöitten perustamista esitys tulee lisäämään esimerkiksi pienten yritysten sekä entisten ammatinharjoittajien kuten esimerkiksi hammaslääkäreiden tai lääkäreiden hallinnollista työtä tämä ajaa pienet toimijat ketjuihin jotka huolehtivat tuottamislain tuomista hallinnollisista velvollisuuksista tämä on harmillista sillä tavoitteena on ollut vähentää hallinnollisia tehtäviä ja mahdollistaa pienten yritysten tuleminen markkinoille osana sote uudistusta nyt tämä esitys vie kuitenkin toiseen suuntaan

pienten yritysten määrä ei kasva toivotulla tavalla tästä meillä on jo viitteitä antanut myös arviointineuvosto joka arvioi että pienten ja keskisuurten yritysten määrä ei kasva toivotulla tavalla mutta että tämä mahdollistaa suurten yli

yritysten määrän kolminkertaistumisen arvoisa puhemies olen vakuuttunut siitä että sosiaali ja terveysvaliokunta tulee ottamaan huomioon ne muutosesitykset ja ne kannat mitä täällä on aikaisemmissa puheenvuoroissakin tullut hyvin esille

arvoisa puhemies tälläkin hetkellä valvovat viranomaiset valvira ja avi kiinnittävät huomiota erityisesti toimivaan omavalvontasuunnitelmaan se kuvastaa palveluntuottajien vastuuta omasta palvelutuotannostaan sen laadusta ja siinä esiintyvistä ongelmista tavoitteena omavalvontasuunnitelmassa on että määritellään selkeästi ne toimenpiteet joihin palveluntuottaja ryhtyy havaitessaan poikkeavuuksia tällä tavalla palveluja valvovien viranomaisten niukat resurssit riittävät valvontatehtäviin

rouva puhemies nyt on käsiteltävänä hallituksen esitys laiksi sosiaali ja terveyspalvelujen tuottamisesta sen tarkoituksena on varmistaa asiakkaan ja potilaan asiakas ja potilasturvallisuus ja varmistaa laadultaan hyvät palvelut edistää palveluntuottajan ja viranomaisten välistä yhteistyötä laissa säädettäisiin sosiaali ja terveyspalvelujen tuottajien toimintaedellytyksistä rekisteröinnistä ja valvonnasta on hyvin tärkeää että tulevat palvelut ovat potilasturvallisia hyviä ja laadukkaita se on tämän lakiesityksen sisällön ydintä me puhumme täällä omavalvonnasta mikä on myös asia joka ei ole ihan läpihuutojuttu vaan todellakin tarvitaan myös valvontaa ja ja selkeitä toimenpiteitä sitten jos jos omavalvonta ei toimi ja havaitaan jonkunlaisia ongelmia on hyvin tärkeää myös kun lakeja laaditaan ja tehdään kuunnella esitysluonnokseen annettuja lausuntoja tällä kertaa niitä on tullut kaksisataaneljäkymmentäkuusi kappaletta ja niissä on yksimielisesti lakiesitystä kannatettu on todettu että se vähentää hallinnollista työtä ja parantaa myös valvontamahdollisuuksia ja lausunnonantajat ovat olleet tyytyväisiä vastuulliselle palveluntuottajalle ehdotettuihin tehtäviin ja valvontaviranomaisen keinoihin puuttua epäkohtiin asiakas ja potilasturvallisuudessa kuitenkin on hyvin tärkeää että samalla kun teemme lakia myös valvontaviranomaisten resurssit turvataan on tietysti aina tärkeää että kun tehdään niin pitää myös valvoa ja lain lisäksi edelleen meillä säilyvät potilasasiamies ja sosiaaliasiamies jotka ovat myös osa sitä asiakkaan mahdollisuutta tehdä kanteluja tai tai valituksia saamastaan hoidosta sitten jos ei ole ihan kohdalleen sattunut sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirasto valvira ja aluehallintovirastot säilyvät myös edelleen rekisteri ja valvontaviranomaisina

täällä on jo todettu että terveydenhuoltopuolella on kolmekymmentäkahdeksantuhattaviisisataa palveluntuottajaa joista kaksikymmentäviisituhatta on yksityisiä ammatinharjoittajia jos nyt olen oikein ymmärtänyt niin tämä lainsäädäntö mitä sotessa nyt ollaan tekemässä tulee johtamaan siihen että nämä kaksikymmentäviisituhatta yksityistä ammatinharjoittajaa joutuvat osakeyhtiöittämään toimintansa

samalla kilpailemaan suurten yritysten kanssa samoista asiakkaista nyt minä todella toivon kun tätä lakiesitystä samoin kuin sote uudistusta sosiaali ja terveysvaliokunnassa valmistellaan että kiinnitätte erityistä huomiota siihen onko pakko purkaa tämä yksityisten ammatinharjoittajien toimintamalli joka on tähän saakka toiminut aivan erinomaisesti ja on ollut lähipalvelua näillä ammatinharjoittajilla on vakinainen asiakaskunta pitkälti ja sitä kautta he he ovat esimerkiksi pystyneet järjestämään palvelunsa sillä tavalla että ne vastaavat asiakkaiden tarpeita iltavastaanottoineen kaikkineen onko nyt sitten pakko tässä tilanteessa tämä ammatinharjoittamisjärjestelmä tällä tavalla suomessa ajaa alas

tässä lakiesityksessä byrokratian purkuun ja ja ilmoitusmenettelyyn siirtyminen on on luonnollisesti se hyvä asia ja ja samalla viivalla oleminenhan niin julkisen kuin yksityisen sektorin terveydenhuoltopalveluitten tuottajien kanssa on oikeastaan ollut lähtökohta tässä koko koko sote uudistuksessa yksityinen sektorihan monipuolistaa kyllä meillä palvelutuotantoa ja asiakkaan näkökulmasta tämä tämä on on hyvä

asiakkaalla on oltava luottamus siihen ja tämän omavalvonnan kautta se pystytään osoittamaan ja kun sitä palveluntuottajaa itselle valitaan niin sehän

että se se turvallisuus toimii ja potilasturvallisuus ennen kaikkea on se lähtökohta että niitä asiakkaita voi saada rouva puhemies tähän itse potilasturvallisuuteen haluan kyllä kiinnittää huomiota sikäli että sehän on luonnollisesti se ykkösasia mikä meillä on oltava potilasturvallisuuden pitää olla kunnossa mutta siihen myös vedotaan aika herkästi ja ja alan ammattilaiset meille maallikoille helposti myös myös tuovat sitä kovinkin voimakkaasti esiin ja se johtaa joskus sellaisiin päätöksiin mitkä mitkä eivät ole ole edes edes tarpeen omakohtaisia kokemuksia tästä on muun muassa oman aluesairaalan alasajossa missä johtavat lääkärit vetosivat potilasturvallisuuteen jatkuvasti vaikka mitään näyttöä tästä ei ollut ei hoitovirheitä ei vaaratilanteita eikä muita keskittää haluttiin ja vahvasti potilasturvallisuuteen vedoten joten potilasturvallisuus voi myös pienissä yksiköissä hyvin hoidettuna olla oikeasti oikeasti samalla viivalla kuin isommissakin yksiköissä kaiken kaikkiaan palvelut on varmistettava ja julkinen sektori on se ykkönen jota yksityinen sektori sitten täydentää

arvoisa rouva puhemies tämän keskustelun aikana on tullut hiukan toisistaan poikkeavia ja ristikkäisiä näkemyksiä tämän lain käytännön vaikutuksista tavoitteenahan tässä on nimenomaan yhtenäistää ja keventää lupa ja valvontakäytäntöä ja sille on aivan ilmeinen tarve nimenomaan jos ajatellaan etenkin näitä yksityisiä terveydenhuollon palveluita niiden lupakäytännöt ovat tällä hetkellä aivan liian byrokraattisia ja raskaita nimenomaan pienten pienten yrittäjien kannalta nyt pidän kyllä tärkeänä sitä että valiokunnassa huolellisesti paneudutaan ja kuullaan erikokoisten yritysten sekä terveys että sosiaalipalveluyritysten näkökulmia tähän jotta tästä ei sitten löydy ikään kuin semmoisia sudenkuoppia jotka jotka tosiasiassa eivät helpota näitten näitten yrittäjien tilannetta tietenkin tässä on sitten vielä se puoli että julkisten palveluntuottajien kannalta lupakäytännöt jonkin verran tulevat raskaammiksi koska nämä käytännöt yhtenäistetään riippumatta palveluntuottajan oikeudellisesta muodosta mutta ajatellen sitten asiakasta palvelun tarvitsijaa pidän kyllä hyvänä että sekä valvonta että että rekisteröintikäytännöt ovat yhtenevät riippumatta siitä onko yksityinen vai julkinen palveluntuottaja

on aivan ensiarvoisen tärkeää että olkoon sote sosiaali ja terveydenhuollon uudistus mikä tahansa niin siinä asiassa pidetään kiinni siitä isosta periaatteesta että kaikkialla suomessa tarjotaan ihmisille sosiaali ja terveyspalvelut lähipalveluina kohtuullisella kustannusrasituksella markkinoille on tulossa ylikansallisia suuria isolla rahalla toimivia valtavia suuryrityksiä näiden toiminnassa näen sen uhkan että se keskittää armotta palvelut maakuntakeskuksiin se on ihan selvä asia joku kotikuntani ilomantsi esimerkiksi on pieni markkina alue verrattuna johonkin joensuuhun jossa on satatuhatta asiakasta helposti ja ylikin joka on varmasti se ykköskohde pieni kunta äärimmäisen harvoin jos koskaan on hyvä asia että tässä lakiesityksessä puretaan byrokratiaa sen näen suurena hyvänä asiana nämä pienet palveluntarjoajat jotka kaikkialla suomessa tällä hetkellä toimivat on valtava määrä niitä pieniä yrityksiä vanhuspalveluita monta muuta asiaa hoidetaan tekevät arvokasta työtä erittäin korkealla ammattitaidolla ja erittäin korkealla moraalilla

menettelyä älkäämme tästä maasta tuhotko pois nyt kun tämä hallituksen esitys menee valiokuntakäsittelyyn niin toivon hartaasti että siellä valiokunnassa otetaan huomioon että suomi on pitkien välimatkojen maa jos me annamme markkinatalouden melskata tällä alueella vapaasti ja villisti se johtaa siihen että suuret palveluntarjoajat isolla kukkarollaan pystyvät pienet yrittäjät heittämään kovalla kilpailulla nehän voivat pari kolme vuotta pyörittää toimintaa vaikka raakasti tappiolla kyllä niiden tase kestää mutta pienelle yrittäjälle se on henki ja elämä ja ennen kaikkea niille ihmisille jotka maaseudulla asuvat pienillä paikkakunnilla palvelujen

lakiehdotuksen yhdeksännessä pykälässä mainitaan mainitaan suoraan että omavalvontasuunnitelma on julkaistava internetissä ja ja sen on oltava myöskin nähtävillä siellä itse toimipaikassa arvoisa puhemies edustaja anttila ja edustaja hoskonenkin puhuivat näistä pienistä yrittäjistä tämä laki sinänsä jopa tuo helpotuksia näille pienille yrittäjille ja ammatinharjoittajille sen sijaan kun me olemme käsittelemässä samanaikaisesti valiokunnassa soten järjestämislakia ja ja valinnanvapauslakia niin näissä on sellainen ongelma että sote keskukselta ehkä näitten ehdotusten mukaan vaaditaan tänä päivänä liian suurta ja laajaa valikoimaa ja saattaa olla että sinne pitää yrittää löytää joku keino jolla nämä pienet ammatinharjoittajat säilyvät tässä maassa

tähän edustaja hoskosen puheenvuoroon haluan kertoa oman mielipiteeni joka liittyy lähinnä yksityisten terveydenhuoltopalveluiden tuottamiseen maaseutualueilla ja reuna alueilla tulen itse alueelta missä terveydenhuoltopalvelut on ulkoistettu yhteiskunnalliselle yritykselle tässä alavus kuortane soini ja ähtäri muodostavat

yhteiskunnallisen yrityksen eli kuusiolinna terveys oyn yhdessä pihlajalinnan kanssa me todellakin sijaitsemme maakunnan reuna alueella kokemukset tästä ovat olleet hyviä erittäin suurien kustannussäästöjen lisäksi joka on muun muassa parantanut meidän kuntatalouttamme roimasti palvelutaso on saatu pidettyä hoitoketjut ovat tehokkaita hoitoon pääsee nopeasti oikealle lääkärille ohjataan nopeasti ja sen oikean tarvittavan hoidon hoidon saa nopeasti haluan lähinnä vain muistuttaa siitä että näitä toimivia malleja on myös olemassa ja näistä toimivista malleista olisi syytä pitää myös tulevaisuudessa kiinni on aivan totta että riskejäkin voi olla siinä toimivatko kaikki suuryritykset samoilla pelisäännöillä tätä yhteiskuntavastuuta tulee nyt jos koskaan korostaa kun valinnanvapaus tulee lisääntymään ja myöskin nämä tuottajat ovat meillä markkinoilla mukana mutta kun on vastuullisia toimijoita olemassa on hyviä malleja olemassa niitä kannattaa kyllä hyödyntää

puhemies olen täysin samaa mieltä kuin edustaja anttila ammatinharjoittajiin liittyvässä lainsäädäntökohdassa tämä laki ei enää tunnista ammatinharjoittajia vaan kaikki se palvelutoiminta joka sosiaali ja terveyspalvelu uudistuksessa toteutetaan on ja siihen liittyy se hänenkin sekä sitten myös edustaja hoskosen tuoma huoli siitä onko kaikki palvelut yhtiöitettävä sosiaali ja terveyspalveluissa näillä näkymin näyttää siltä että valinnanvapaus edellyttää että näin tulee tapahtumaan ja ja vastoin kuin edustaja keränen totesi että että tämä tulisi helpottamaan pienten yritysten ja ammatinharjoittajien hallinnollista taakkaa nämä pienet yritykset ja ammatinharjoittajat muun muassa hammaslääkäriliitto ja muut ovat ottaneet nimenomaan kantaa omissa että tämä lainsäädäntö tulee lisäämään heidän hallinnollisia velvollisuuksiaan hallinnollista taakkaa sen seurauksena ammatinharjoittajat eivät enää pysty toimimaan ammatinharjoittajina vaan he perustavat sitten omia yhtiöitään tai ketjuttavat sitten näitä toimintoja yhteen ja sitä kautta heidän toimintansa tässä

nykyisessä ammatinharjoittamislainsäädäntömuodossa tulee päättymään tätä he pahoittelivat ja olivat pahoillaan myös siitä että että he eivät tulleet kuulluiksi tämän hallituksen esityksen puitteissa siltä osin olen tästä täysin samaa mieltä kuin edustaja anttila olisin toivonut että että näitten ammatinharjoittajien lainsäädäntöä oltaisiin tarkasteltu toisella tavalla ja että me toisaalta luopuisimme tästä niin sanotusta pakkoyhtiöittämisestä

edustaja savolan esiin nostama toimintamalli on hyvin mielenkiintoinen ja olisi kiva kuulla siitä lisää meillä tilanne suomessa esimerkiksi meidän omassakin maakunnassamme päijät hämeessä on se että kun näitä tuottamisen kokonaisulkoistuksia on tehty esimerkiksi sysmässä niin sitten yhtäkkiä huomataankin että meillä on liikaa työntekijöitä ja ja nytkin meillä sysmässä on jo yt neuvottelut menossa ja tässä tullaan sitten siihen kokonaisuuteen miten se palvelutaso pienessä kunnassa jatkossa on onko sitä ollenkaan miten tietojärjestelmäpuoli miten löytää rahoitus pienelle yrittäjälle keskisuurellekaan siihen että pääsee integroitumaan tähän suureen maailmaan ja niin hienolta kuin se kuulostaakin että kohdellaan kaikkia tasapuolisesti niin kyllä sen toteuttaminen on haastavaa ellei mahdotonta mutta sitten vielä yksi sana laajemminkin palveluiden tuottamisesta ja sen tulevaisuudesta kun tässä nyt tätä jättimäistä sote pakettia käsitellään niin kyllä minä olen sitä ihmetellyt kovasti minkä takia suomi nyt haluaa antaa tämän sote tuotannon eurooppalaisen kilpailulainsäädännön alle ei sitä kukaan pakota meitä tekemään kukaan ei pakota meitä viemään suomalaista sosiaali ja terveysjärjestelmää euroopan unionin kilpailuoikeuden alle mitä tämä tarkoittaa sitten maakunnissa kunnissa kun tämä tulee voimaan se on hyvä kysymys

rouva puhemies edustaja kiljusen puheenvuoron johdosta totean ensinnäkin että toivottavasti ja uskonkin näin käyvän te sosiaali ja terveysvaliokunnassa asianmukaisesti kuulette ja kuuntelette niitä eri tahoja joita ei ole valmistelussa riittävästi huomioitu mutta sitten tähän puheeseen siitä että sote uudistuksen myötä kaikki sote palvelut on yhtiöitettävä näinhän ei tietystikään ole asianlaita vaan tarkoitus on että on yhtiöitettävä ne palvelut jotka kilpailevat muiden palveluntuottajien kanssa ja miksi näin on tehtävä siksi että koko ajatus tässä on se että ne jotka kilpailevat samoilla markkinoilla lähtisivät tähän kilpailuun samalta viivalta ja yhtiöittäminen varmistaa myös sen läpinäkyvyyden ja vertailumahdollisuuden jota eri palveluntuottajien välille tarvitaan kun puhutaan tästä yhtiöittämisestä ja kun sitä aina kritisoidaan kun puhe on sote uudistuksesta niin en malta olla tässäkin yhteydessä kysymättä kysymättä jos asetettaisiinkin keskiöön se potilas kansalainen asiakas niin mikä hänen kannaltaan on ongelma siinä mikä sen palveluntuottajan oikeudellinen rakenne on mitä hänelle merkitsee se onko palveluntuottajan takana yhtiömuoto vai liikelaitosmuoto vai onko se kunnan tai maakunnan suoraan pyörittämää palvelua eikö sen ihmisen ja asiakkaan ja potilaan näkökulmasta ole tärkeintä se että toimii palvelujen saatavuus toimii palvelujen laatu ja ainakin itse pidän tärkeänä sitä toimii myös

todellakin on euroopan unionin kilpailulainsäädännön mukaiset vapaan kilpailun sitten nämä mahdolliset sanktiot jos vapaan kilpailun sääntöjä rikotaan ja se on totta että sote uudistuksen myötä tämä tämä tällainen sanon suoraan byrokratian keidas kyllä tähän asiaan avataan se on kiistämätön tosiasia ja minä pelolla ajattelen sitä tilannetta tämä lakiesitys mitä nyt käsitellään on hyvä kun byrokratiaa puretaan ja sitä kannatan mutta sote uudistukseen yleensä nämä nyt käsittelyssä olevat sote paketit liittyvät kyllä tähän lakiin siellä tavallaan kaiken yllä olevana sote lakina

se kilpailun vapautuksen ongelma että kun vapaa kilpailu on sitten voimassa ja olemme tämän oman järjestelmämme purkaneet niin sen jälkeen olemme sitten näiden suurten kansainvälisten yhtiöiden ja niiden lakimiesten armoilla joka ainoasta kilpailutuksesta voidaan valittaa ja sitten siellä toisella puolella ei tämän pienen yrittäjän puolella vaan siellä toisella puolella joka valituksia tekee niiden suurten kansainvälisten yhtiöiden lakimiesarmeijat kun iskevät tämän pienen yrittäjän kimppuun niin se on varmaa että joka ainoan oikeuskäsittelyn häviää sille porukalle ei tavan kuolevainen pienillä rahoilla ja vaatimattomalla lakiosaamisella pärjää ellei palkkaa valtavan kallista juristia auttamaan itseään oikeudenkäynnissä häviää sen kilpailun aivan varmasti oikeudessa tämän takia tästä asiasta eduskunnan pitää nyt rehellisesti keskustella mitä me oikeasti tässä maassa haluamme suomessa kuitenkin tällä hetkellä on kylmä tosiasia että jos katsotaan keskivertokunta tällä hetkellä suomessa niin siellä ovat kuitenkin sosiaali ja terveyspalvelut kohtalaisen hyvät kuntatalous viime vuonna neljälläsadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla kotikuntanikin tuotti vaatimattomissa olosuhteissa lähes miljoonan ylijäämää viime vuonna terveyspalvelut kaikesta huolimatta toimivat hyvin ja ihmiset saavat palvelunsa en näe kriisiä kannatan kehittämistä ja uudistamista mutta sitä en kannata koskaan että näille ylikansallisille yhtiöille annetaan kilpailuetu jota pienet yritykset eivät koskaan pysty omalla kukkarollaan

josta keskustellaan tässähän on tavoitteena että mahdollistetaan jatkossakin laadukkaat vaikuttavat ja turvalliset sosiaali ja terveyspalvelut ottaen huomioon muuttunut toimintaympäristö ja uudet palvelumuodot tavoitteena on siis yhtenäistää ja keventää nykyistä sääntelyä niiltä osin kuin se on mahdollista vaarantamatta asiakas ja potilasturvallisuutta ottaen huomioon uudistuvat palveluiden tuottamistavat sekä kohdentaa käytettävissä olevat viranomaisresurssit tarkoituksenmukaisella tavalla tavoitteena on että ehdotetun lain myötä sekä yksityiset että julkiset sosiaali ja terveyspalveluiden tuottajat ja palvelut

tätä järjestelmää viedä suomalainen terveydenhuolto ansaitsee nykyaikaisemman entistä laadukkaamman ja joustavamman toimintamallin

arvoisa rouva puhemies edustaja skinnari kyseli tästä meidän palvelutuotantomallistamme yhteiskunnallisesta yrityksestä joka etelä pohjanmaan kuusiokuntien seutukunnalla on tämähän perustuu tietysti sopimukseen jossa on kaksi keskeistä tekijää määrittäminen ja kustannukset näihin kahteen tekijään tämä käytännössä korreloituu haasteita tietysti on integraatio tähän suurempaan kokonaisuuteen on varmasti se keskeinen tekijä se kuinka jatkossa palvelut integroituvat toinen toisiinsa kun maakunta järjestää ne ja siellä on näitä eri tuotantotapoja joko maakunnallisia tai muita pienempiä

ja näistä varmasti yhtenä keskeisenä on tietojärjestelmät aivan kuten mainitsittekin mutta tähänhän nyt haetaan valtakunnallisestikin ratkaisuja että meidän tietojärjestelmämme toimivat ja potilastiedot siirtyvät asianmukaisesti tarvittavilta osin eteenpäin se on tietysti maakunnallisella tasolla kuinka järjestäjä suhtautuu näihin erilaisiin tuottajiin siellä alueella sopimus tietysti määrittelee pitkäksi aikaa sen mitä on jo sovittu ja ne sopimukset siirtyvät varmasti osia niistä neuvotellaan myöskin uudelleen mutta se että järjestäjän suhtautuminen on lähtökohtaisesti myönteinen tuottajaan on kaiken perusedellytys edustaja skinnari tätä mallia meillä esitellään mielellään paikan päällä tervetuloa milloin tahansa ähtäriin tarjoan hyvät pullakahvit ja voidaan jutella tästä sitten asiantuntijoitten kanssa kanssa lisää myös edustaja zyskowicz tervetuloa milloin vain kaiken a ja o on siis asiakkaan näkökulma on aivan sama kuka sen palvelun tuottaa kunhan saa sen palvelun asianmukaisesti ja saa oikeaa hoitoa
arvoisa rouva puhemies kun edustaja zyskowicz kysyi mitä väliä sillä on keneltä palveluntuottajalta asiakas tämän palvelun saa ja mikä on tärkeintä niin asiakkaalle on tietenkin kaikkein tärkeintä se että hän saa hyvän ja laadukkaan palvelun ja että hänen elämäntilanteensa huomioidaan kokonaisuutena mutta tähän lakiin sekä sote sote uudistukseen sekä tähän pakkoyhtiöittämiseen sen seurauksena nykyisin hyvin toimivat palvelut joudutaan pilkkomaan ne joudutaan purkamaan mahdollisesti pilkkomaan pienempiin kokonaisuuksiin liikelaitoksiin sote keskuksiin ja sitä kautta sitten myös erillisiin muihin yhtiöihin jotka ovat niin sanottuja alihankintayhtiöitä tämän seurauksena meille tulee erilaisia hallinnollisia rajoja erilaisia toimintakulttuureita ja ja tämän kokonaisuuden seurauksena integraation toimintamahdollisuudet vaikeutuvat entisestään ja palveluiden kokonaisuuden hallinta asiakkaankin näkökulmasta tulee vaikeutumaan kun tämä asiakkaan palvelukokonaisuus hajotetaan eri eri toimijoille sitten kun tätä valinnanvapautta ja vastuuta siirretään asiakkaalle itselleen sekä hänen omaisilleen niin käytännössä tämä kokonaisuus on se joka tässä lisää ongelmia yhtiöittäminen sinälläänhän on vain yksi järjestelmä mutta kun se toteutetaan tällä tavalla miten sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksessa nyt toteutetaan pakkoyhtiöittämisen kautta niin se tuo tämän ongelman ja se ei kaikilta osin ole sosiaali ja terveyspalveluiden eikä asiakkaiden

sitä me tässä kritisoimme

arvoisa rouva puhemies kiitän edustaja anneli kiljusta tästä vastauksesta koska minun mielestäni tästä yhtiöittämisestä tehdään valtavaa mörköä valtavaa ongelmaa ja näissä vastustavissa puheenvuoroissa hyvin harvoin olen kuullut perusteltavan ja selitettävän sitä mikä sen potilaan sen asiakkaan näkökulmasta on ongelma siinä missä oikeudellisessa muodossa tämä palveluntuottaja toimii nyt sain edustaja kiljuselta tähän hänen näkemyksensä mitä tulee tähän integraation vaikeutumiseen näin sen voi nähdä mutta itse muistuttaisin siitä että sehän on yksiselitteisesti maakunnan velvoite palvelunjärjestäjänä huolehtia tästä integraatiosta on aivan selvää että maakunnan ei tule hyväksyä palveluntuottajiksi sellaisia palveluntuottajia jotka eivät maakunnan ja palveluntuottajien välisissä sopimuksissa sitoudu kaikkeen siihen mitä tämä integraatio palveluntuottajilta edellyttää maakunta järjestäjänä on vastuussa integraatiosta ja maakunta palvelujen järjestäjänä voi ja sen tulee edellyttää että ne jotka palveluntuottajiksi tässä uudessa järjestelmässä haluavat sitoutuvat kaikkiin niihin vaatimuksiin jotka ovat perusteltuja tämän integraation varmistamiseksi

hän näki siitä seuraavan itse olen täysin vakuuttunut siitä että sote uudistus ja valinnanvapaus osana sitä tulee nimenomaan palvelujen laatua parantamaan

rouva puhemies ymmärrän hyvin edustaja anttilan ja hoskosen näkökulman ja huolen siitä miten tulee tulevaisuudessa tapahtumaan mutta ymmärrän periaatteelliselta kannalta myös hyvin edustaja zyskowiczin näkökohdan samalta viivalta lähtemisestä se on potilaan näkökulmasta kyllä välttämätöntä että voi luottaa siihen jonka valitsee minä en ole niin tarkkaan perehtynyt tähän asiaan edustaja zyskowicz toisena juristina voi selvittää tarkoittaako yhtiöittäminen pelkästään osakeyhtiömuotoa vai mikä yhtiö on se jonka parissa voi liikkua osakeyhtiöhän on kohtuullisen kankea muoto ja muita joustavampia yhtiömuotoja on olemassa haluaisin siitä selvityksen

arvoisa rouva puhemies vielä tähän edustaja zyskowiczin analyysiin markkinoista ja integraatiosta ensinnäkin maakunnalle annetaan valtava vastuu näitten palveluiden järjestämisestä ja vielä ongelmaa lisää se että että maakunta ei pääse sisälle niihin palveluprosesseihin joita palveluntuottajat tuottavat näissä omissa yhtiöissään mutta totta kai maakunta vastaa palvelukokonaisuudesta ja siitä mitä palveluita sitten missäkin

meidän markkinalähtöiset voisiko sanoa markkinamme tuotantomarkkinamme eivät toimi sillä tavalla kuten me ehkä toivoisimme julkisten palveluiden ja ja niitten säännösten perusteella toimivan vaan markkinat lähtevät siitä että siellä on lähtökohtaisesti kilpailu asetelma siellä kilpaillaan asiakkaista ja kun sitten näiltä eri yhtiöiltä vaikka terveystalolta attendolta ja ja sitten vaikka

jota maakunta hallinnoi siinä mielessä tämä koko voisiko sanoa tämmöinen filosofinen lähtökohta tähän markkinatalouteen liittyen kun me puhumme integraatiosta ja ja yhdessä tekemisestä ja yhteistyöstä ei vain mielestäni satu samalla lailla kuin se voisi sattua joittenkin muitten palveluiden osalta ja siltä osin tämä on erittäin haastava meidän kaikkien

otetaan huomioon se valtava vastuu ja sen edellyttämä osaaminen ja asiantuntemus maakunnilta ja niiden keskeisiltä johtajilta ja ja muilta toimijoilta edellytetään mitä tähän integraatioon tulee niin yritin edellä kuvailla sitä että maakunnalla on vastuu mutta sillä on myös valta siis koko tähän sote järjestelmään veronmaksajien maksamaan palveluntuottamiseen ei pidä ottaa mukaan sellaisia tahoja jotka eivät suostuisi niihin ehtoihin jotka maakunta asettaa ja jotka ehdot liittyvät siihen että tämä integraatio joka perustuu ennen kaikkea tiedonhallintaan voisi toimia ja voitaisiin toteuttaa on totta että markkinoilla on oma logiikkansa mutta tässähän lähtökohtana on se että markkinoista tehdään veronmaksajien renkejä niistä ei tehdä isäntiä ja sen vuoksi maakunnan pitää osata se julkinen intressi mikä tässä yhteydessä on

kuin osakeyhtiöt esimerkiksi osuuskunnat käyvät

arvoisa puhemies halusin vielä keskustella siitä asiasta minkälaisia riskejä tässä on olemassa jos yhtiömuotoisesti tehdään olen samaa mieltä edustaja zyskowiczin kanssa siitä että vastuu tulee olemaan voimakkaasti maakunnilla mutta se kysymys liittyy hyvin paljon siihen minkälaisia vaatimuksia näille tehdään integraatiovaatimuksia vaikuttavuusvaatimuksia vastaavia siinä suhteessa ei pidä ottaa etukäteen jo peikkona sitä asiaa että kokeillaan tehdään uudella tavalla ja samalla tavalla kuin monilla muilla sektoreilla kyllähän toimijat olkoon ne niitä yrityksiä tai muita toimijoita tekevät jo nyt yhteistyötä ja se näyttäytyy ihan saumattomasti siinä tilanteessa asiakkaan suuntaan ilman että siinä olisi näkyvissä että siellä on joku yritys tai ryhmä yrityksiä tekemässä mutta se liittyy erittäin voimakkaasti siihen mitä tilaaja osaa tilata ja nyt se haaste täytyy tehdä ja ottaa vastaan koska tässä myöskin olisi paljon mahdollisuuksia

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan

arvoisa puhemies tässä asiassa on ainakin otsikon mukaan kyse asumistuesta ja opiskelijoista ja niinpä en malta olla tässäkin yhteydessä nostamatta esiin kysymystä josta aika paljon viime aikoina on keskusteltu ainakin helsingin sanomien palstoilla ja

keskustelussa esillä voi olla että tässä on kyseessä sukupolvien välinen kuilu mutta en lainkaan hyväksy enkä ymmärrä sellaista ajattelua että kun eletään perheenä vaikkapa avoliitossa niin sen paremmin tienaavan puolison tulot ja varat tarkoitettu vain hänen itsensä hyväksi jotta hän voisi lomailla etelämeren saarilla tai käydä ilmeisesti yksin ravintoloissa syömässä ja ostaa uusia kalliita vaatteita ja niin edelleen ja sitten sen tulottoman tai hyvin pienituloisen puolison elättäminen ei olisi millään lailla hänen vastuullaan eikä hänen pitäisi siihen osallistua vaan tämän puolison elättäminen onkin sitten veronmaksajien vastuulla tätähän se tarkoittaa jos asumistukeen tai toimeentulotukeen ei huomioitaisi lainkaan puolison tuloja kuten julkisessa keskustelussa on vaadittu

on minulle täysin vierasta ja toivon ettei se myöskään nuoremmissa sukupolvissa olisi näin yleistä kuin näyttää olevan

ahvenanmaan asemasta ja siihen liittyvistä lainsäädäntömuutoksista liittyen

muutoksiin mutta edustaja zyskowiczin tavoin tämän otsikon viittauksena itselleni tuli mieleen tässä yhteydessä muistuttaa hallitusta jälleen kerran yhdestä sen huonosta päätöksestä joka tässä kehysriihessä tuli se oli nimittäin se mistä tässä salissa on hyvin usein puhuttu että jälleen kerran käytiin pienituloisten kukkarolla ja ja tällä kertaa päätettiin sitten tätä leikkauspolitiikkaa jatkaa ja ulottaa se nyt sitten

vakava kehityssuunta ja tähän ei pitäisi mennä on hyvä että aikanaan hallitus luopui aikeistaan leikata eläkkeensaajien asumistukea senhän myös oppositio omalla toiminnallaan varmasti nosti merkittävästi pöydälle sillä oli iso vaikutus mutta sen jälkeenhän sitten tähän eläkkeensaajankin asumistukeen sisältyy tällainen piiloleikkaus ja me olemme halunneet torjua tämänkaltaiset leikkaukset omassa vaihtoehdossamme jälleen kerran tässä yhteydessä kun nyt asumistuesta puhumme puhumme haluaisin toistaa sen että tässä tilanteessa vuokria ei saada alas sillä että leikataan köyhien asujien pienituloisten ihmisten ahkerien pienituloisten palkansaajien niiden siwan kassojen asumistukea mistä tässä salissa jokin aika sitten juuri muun muassa täällä läsnä olevien edustajien kanssa keskustelimme kyllä se ratkaisu näihin asioihin löytyy siitä että meillä on kylliksi kohtuuhintaisia asuntoja tarjolla ja sitä kautta asuntomarkkina toimii

ahvenanmaalaisia koskeva asumistukiasia pannaan kuntoon siinä ei sinällään ole mitään negatiivista se on vaan hoidettava pois ja sillä sipuli mutta yleensä tämä asumistukihomma on suomessa karannut kyllä ihan oikeasti käsistä ja suunta on äärimmäisen huolestuttava alun perinhän asumistuki luotiin tähän maahan sitä varten että autetaan vähävaraisia ihmisiä että he pystyvät asumaan kohtuullisen hyvätasoisissa asunnoissa kohtuullisella vuokralla tämähän oli alun perin tarkoitus miksi se on nyt mennyt ruotsalaiset miljonäärit hääräävät helsingissä omistavat tuhansia asuntoja ja valtio joutuu maksamaan sitten ne järkyttävät vuokrat pahimmillaan on tapahtunut niin että kun uusi taloyhtiö rakennetaan niin tästä taloyhtiöstä joku ökyrikas varaa kolmekymmentä asuntoa itselleen

tilanne että joudumme tuplaamaan sen määrän jokainen järkevä ihminen tietää että meillä ei ole miljardeja varaa työntää näille ökyrikkaille sijoittajille tai joku vvo joka nyttemmin vaihtoi nimensä kojamo oyjksi sille maksetaan lähes sata miljoonaa euroa asumistukea eri keinoin heidän

jonkun pienen yrityksen investointituesta että onko se kohtuutonta sieltä tulee työtä edullisissa paikoissa vaikka nyt esimerkiksi rovaniemelle mutta sitten miljoonia syydetään tämmöisiin asioihin jotka menevät ihan kuin kankkulan kaivoon suomen valtiontalouden kannalta tähän pitää tulla järki lähiaikoina

arvoisa puhemies kun nyt asumistuesta keskustellaan niin haluan tehdä selväksi että olen samaa mieltä edustaja viitasen kanssa siitä että vain se että saadaan asuntomarkkinat parempaan tasapainoon eli esimerkiksi pääkaupunkiseudulle lisää kohtuuhintaisia vuokra asuntoja viime kädessä ratkaisee näitä ongelmia jotka liittyvät korkeisiin asumiskustannuksiin korkeisiin vuokriin mutta ne ratkaisut jotka hallitus teki puoliväliriihessä jotka yhtäältä liittyivät tähän indeksikorjaukseen ja toisaalta liittyivät sitten kolmenkymmenen miljoonan euron asumistukileikkaukseen eivät tietystikään edustaja viitanen laske vuokria eikä kukaan niin ole väittänytkään mutta näiden ratkaisujen tavoitteena on hillitä vuokrien nousua jokainen ilmeisesti myöntää myös edustaja viitanen että se mitä asumistuen ja myös toimeentulotuen kautta pienituloisten asumismenoja tuetaan vaikuttaa vuokrien tasoon kun annetaan kaksi miljardia asumistukea vajaa kaksi miljardia toimeentulotuki mukaan laskien yli kaksi miljardia euroa vuodessa pienituloisten asumismenojen kattamiseen niin ette kai edustaja viitanen ole sitä mieltä etteikö se vaikuta näiden ihmisten vuokranmaksukykyyn ja sitä kautta vuokrien tasoon ne ruotsalaiset miljonäärit ja koijarit ja kojamot joihin täällä on viitattu totta kai virittävät omat vuokravaateensa myös ottaen huomioon veronmaksajien maksamat tuet näille vuokralaisille eli vuokralaisia pitää tukea jotta he pystyvät asumaan kuten täällä edustaja hoskonen oikein totesi mutta nykyjärjestelmä jossa me näiden vuokralaisten kautta tosiasiassa vuokranantajille juoksutamme miljarditukea on aivan voisin sanoa mieletön mutta ainakin hyvin epätarkoituksenmukainen ja sitä pitää muuttaa
arvoisa rouva puhemies tämä laki todellakin koskee mannersuomalaisia opiskelijoita jotka lähtevät opiskelemaan ahvenanmaalle ja silloin heitä kohdellaan yhdenvertaisesti ahvenanmaan opiskelijoitten kanssa ja toisaalta kun ahvenanmaalta tullaan opiskelemaan sitten tänne mannermaahan opiskelijoiden asumistuki on yhdenvertainen siltä osin tämä lainsäädäntö on hyvä arvoisa puhemies en voi olla itsekään ottamatta kantaa sitten tähän asumistukijärjestelmään sinällään kun hallitus on nyt tällä hetkellä valmistelemassa asumistukilainsäädäntöuudistusta jota se ainakin viestien mukaan on muuttamassa siten että että se kohdistuu entistä enemmän neliövuokrakohtaisesti elikkä se tulee siltä osin voisiko sanoa eriarvoistamaan suomalaisia riippuen siitä missä he asuvat pääkaupunkiseudulla on täysin selvää se että täällä asutaan tiiviimmin pienemmissä asunnoissa mutta kun me menemme pääkaupunkiseudun ulkopuolelle esimerkiksi etelä karjalaan sinne omalle kotipaikkakunnalleni jossa asumiskustannukset ovat keskimääräistä korkeammat niin siellä on myös isompia asuntoja ja sitä kautta vaikka asumiskustannukset ovat korkeampia käytännössä tämä asumistuki ei kohtele heitä yhdenvertaisesti verrattuna täällä olevissa olevissa asunnoissa asuviin kun on tarjolla enemmän pieniä asuntoja tämän seurauksena kun tämä asumistuki ei kohtele asukkaita yhdenvertaisesti ja hallitus on sen rinnalla tekemässä vielä uudistusta toimeentulotukilainsäädäntöön jonka seurauksena toimeentulotuessa ei jatkossa enää huomioitaisi asumiskustannuksia tämä tulee eriarvoistamaan kansalaisia entistä enemmän ja entistä syvemmin tämä kokonaisuus tulee olemaan todella harmillinen jos hallitus aikoo nämä suunnitelmansa viedä loppuun asti tämän hallituskauden aikana

se ajaa sitten tiettyä väkeä sinne tietyille alueille missä on vähän edullisemmat asumiskustannukset näin ollen on esitetty nyt jo vakavia huolia myös asuinalueiden eriytymisestä itse kyllä tällaisena lähiöiden puolestapuhujana aina haluaisin sitä korostaa että tämänkaltainen kehitys ei ole missään nimessä toivottavaa puhemies puhemies sehän tässä nyt se ongelma onkin kun täällä viitataan siihen että tällä hillitään kovastikin ikään kuin vuokrien nousua niin tämäkin asettuu kyseenalaiseksi jokin aika sittenhän nimenomaan esimerkiksi kelan tutkimus osoitti sen että huolimatta siitä että esimerkiksi asumislisä on ollut jäissä eikä siihen ole tehty pitkään aikaan korotuksia vuokrat nousivat eli tavallaan tämä asumistuen luultu vaikutus suhteessa vuokraan ei ole ollenkaan sellainen kuin yleisesti ottaen aina yleistetään siksi olen äärimmäisen huolissani myös siitä argumentaatiosta mitä täällä käytetään sen varjolla että voidaan sitten jälleen kerran tehdä yksi leikkaus sosiaaliturvaan pienten ihmisten toimeentuloon koska siitähän tässä nyt on kysymys että siellä se rahapussin sisältö kevenee ja

tässäkin olisi peruuttamisen paikka me tiedämme nämä kustannusvaikutukset ja hallitus omissakin arvioissaan kirjoittaa että vastaavalla tavalla kun kolmekymmentä miljoonaa säästetään toimeentulotukimenot sitten kasvavat oliko se yhdeksäntoista miljoonaa se oli kuitenkin tätä mittaluokkaa mistä nyt puhutaan eli

vein itse keskustelua vähän sivuraiteille ja senkin vuoksi ajattelin että edellinen puheenvuoroni olisi ollut viimeinen mutta se olikin nyt toiseksi viimeinen eli tämä on viimeinen tämän puheenvuoron pakotti pyytämään edustaja viitanen joka tuntui kiistävän sen seikan ja viittasi vielä joihinkin tutkimuksiinkin että asumistuki vaikuttaa vuokratasoon nyt onkin pakko kysyä edustaja viitanen ja teillä näkyy olevankin seuraava eli ilmeisesti viimeinen puheenvuoro tässä keskustelussa oletteko todella oikeasti sitä mieltä että jos me käytämme veronmaksajan rahoja tänä päivänä vajaa kaksi miljardia asumistukeen ja sen lisäksi myös toimeentulotuesta korvataan asumismenoja niin että kokonaissumma on varmasti yli kaksi miljardia euroa se kaksi miljardia euroa vuodessa siis kaksituhatta miljoonaa euroa vuodessa jonka me käytämme pienituloisten ihmisten asumisen tukemiseen ei vaikuta vuokratasoon tämähän on käsittämätön näkemys meillähän on käytännössä tilanteita joissa osa asumistuesta maksetaan suoraan näille vuokranantajille ja osa toimeentulotuesta maksetaan suoraan näille vuokranantajille jos me nyt tekisimme mitä en ehdota kahden miljardin näihin asumisen tukiin niin eikö se vähentäisi näiden ihmisten vuokranmaksukykyä radikaalisti eikö se vuokranmaksukyvyn radikaali väheneminen vaikuttaisi vuokratasoon näin minä ajattelen että markkinatalous toimii mutta kertokaa te miten se toimii
arvoisa puhemies pyysin tämän puheenvuoron siitäkin ilosta että kun edustaja zyskowicz äsken totesi että tuo äskeinen puheenvuoro oli hänen viimeisensä niin ajattelin että tämä sopii tämä sopii hyvin tähän mutta mutta edustaja zyskowicz onko teistä ihan oikeasti oikein se että tässä taloustilanteessa olette tehneet hallituksessa ratkaisuja jotka tosiasiassa ovat sosiaaliturvan leikkauksia oli sen tuen nimi mikä tahansa se asumistuki toimeentulotuki mikä vain jos ihmistä tuetaan niin sillä on tiettyjä vaikutuksia varmasti myös asumiskustannuksiin mutta se mitä sanoin edustaja zyskowicz on se että monien tutkimusten mukaan asia ei ole niin yksiselitteinen kuin annetaan ymmärtää että automaattisesti asumistuki olisi se miksi miksi vuokrat nousevat näin se näin se ei suinkaan ole vaan on myös toisenlaista tutkimusnäyttöä tätä muuten parhaillaan tullaan selvittämään ja sitähän on on selvitettykin mutta tarkastusvaliokunnalla on tilaus näistä asumisen tukiin liittyvistä liittyvistä suomen malleista mitä täällä tapahtuu mitä pitäisi tehdä uskoisin että siinä yhteydessä myös tätä ongelmatiikkaa tullaan käymään läpi sen sanon edustaja zyskowicz että se kelan tutkimus kyllä osoittaa että sitä luultua vaikutusta sillä

ei valitettavasti ole näin yksiselitteisiä nämä asiat eivät ole oli sen tuen nimi mikä tahansa niin se toimii tietyillä tavoilla mutta käytännössä pointti on se että tässä hallitus toimii mielestäni nyt ihan muiden argumenttien valossa leikatakseen jälleen kerran pienen ihmisen sosiaaliturvaa siitä on kysymys tämän minä haluan kyseenalaistaa ja ja haluan kyseenalaistaa sen myös siksi että tämä on äärimmäisen hölmö keino siinäkin suhteessa että se säästö on hyvin pieni verrattuna taas siihen itse asiassa isoon kiusaan ja harmiin ja vaikeuksiin mitä se näille ihmisille tuottaa

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

hallituksen esitys maakaasumarkkinalaista on mitä suurimmassa määrin tärkeätä energiapolitiikkaa ja tähän on syytä huolella perehtyä nyt valiokuntakäsittelyssä maakaasun kulutus lienee

vuositasolla semmoinen kaksikymmentäkuusi terawattituntia ja maakaasun osuus meidän energian kokonaiskulutuksestamme lienee noin kuusi prosenttia maakaasun käyttö yhdistettyyn sähkön ja lämmön tuotantoon on toki tärkeä mutta niiden kotitalouksien

kaikki maakaasu

sitten jos katsotaan maakaasun liikevaihtoa suomessa kaksituhattaviisitoista niin se oli kuitenkin yli

maakaasumarkkinat avautuvat kilpailulle kaksituhattakaksikymmentä ja ja tähän liittyy myös se että tarkoitus on suomen ja viron välillä

maakaasuverkon yhdistäminen mistä keskustelu

lisättäisiin maakaasuverkkoon syötettävän

ja toisaalta

porvoosta yhteys verkostoon porissa on niin ikään rakennettu tällainen laitos joka ennen kaikkea palvelee varmaan merenkulkuliikennettä ja torniossa on tällainen tulossa eli nesteytetyn maakaasun merkitys tulee olemaan tässä mielessä tärkeä gasumissa valtion kansallisena intressinä on varmistaa

on tärkeää säilyttää valtion määräysvallassa myös tulevaisuudessa samoin kuin se yhtiö joka on perustettu nyt tämän suomen ja viron välisen maakaasuhankkeen putken rakentamiseen mutta se viesti lienee kai siinä että maakaasuputken rakentaminen suomen ja viron välille ei vielä ole riittävä

ratkaisu siihen että me yhdistyisimme eurooppalaiseen

baltian maiden kesken tapahtuu myöskin jotakin uudistuksia ja rakentamista nämä muutokset jotka tässä ehdotuksessa liittyvät sähkömarkkina ja maakaasumarkkinalakeihin ja jotka rajoittavat sähkön ja maakaasun siirron ja jakelun maksujen korotuksia kahdentoista kuukauden tarkastelujakson aikana enintään viiteentoista prosenttiin ovat erittäin kannatettavia nämähän liittyvät siihen gasum keskusteluun jota vilkkaana käytiin haluaisin että me valiokunnassa pohdimme huolella

tähän kilpailun avautumiseen täytyy huolella varautua pohdittava olisi sitä olisiko maakaasumarkkinoiden avaaminen avaaminen järkevämpää vasta sitten kun olisi luotu yhteiset eurooppalaiset maakaasuverkostot puolan ja liettuan välille jolloin nämä markkinat ovat paljon suuremmat ja tarjontaa on enempi ja onko toisaalta olemassa riski että tosiasiallisesti maakaasun hinta ei suinkaan halpene vaan nousee tällä haluan vain kertoa että näitä kysymyksiä on nyt talousvaliokunnassa syytä käsitellä huolella ja

arvoisa rouva puhemies jos ei nyt aplodein kuitenkin tyydytyksellä katsoa että hallitus on tehnyt hyvää työtä tätä uudistusta valmistellessaan sillä kun kuitenkin tavoitteena on luoda edellytykset

ja biokaasulle ja tavoitteena on se mikä hallituksella on kivihiilestä luopuminen nämä ovat yhdenmittaisia ja hyviä tavoitteita luodaan edellytyksiä liittymiselle keskieurooppalaiseen maakaasuverkostoon balticin valmistuttua kuinka todennäköistä on että meillä verkostot ovat niin valmiita että voisimme vielä ruveta hehkuttamaan siitä että kansallisesti myös biokaasun tuotanto voisi tähän verkkoon liittyä tarkoittaa että se olisi automatkojen päässä jos otamme haja asutusalueella tuotetun biokaasun tuotannon tähän mukaan niin se ei varmasti tilatuotannon kanssa ole yhteismitallinen erittäin tärkeä uudistus ja mikä tässä on parasta tässä hallituksen esityksessä tullaan siirtoverkkojen hinnoitteluun hinnannousuun kiinni viime kaudella tehtiin ratkaisuja jotka eivät rajoittaneet mitenkään sitä kuinka kuluttaja joutuu vastaamaan tietyistä hinnannousuista nyt täällä on tämä kahdentoista kuukauden pykälä kyllä täytyy sanoa vasemmistolaisena kansanedustajana että kiitän tätä hallitusta linjauksesta joka on juuri sellainen että kuluttaja voi nyt jo vähän osata ennakoida kahdentoista kuukauden sisällä toki mistä se kaksitoista kuukautta sitten lasketaankin nyt tuodaan ennustettavuutta ja sellaista oikeaa rytmiikkaa siihen että ei pelkästään vain verkonhaltijan ehdoilla hinnannousuja tehdä vaan tämä antaa kyllä suomalaisille kuluttajille myös semmoista selkärankaa että että emme kohtaa sitä että verojen ja ja sähkönhinnan päälle voitaisiin yli viidentoista prosentin nostaa siirtoverkkojen hintoja tervehdin tätä kyllä todella hyvällä mielellä me olemme keskustelleet täällä on tuotu satakuntaa ja poria esille ja siitä niin kuin edustaja ihalainenkin kuinka kuinka tärkeää se on edustaja juhantalo myös yhtyi siihen liikenteen osalta mutta meidän pitää nähdä se että satakunnassa se ei rajoitukaan pelkästään liikenteeseen nesteytetty maakaasu tulee meille voimakkaasti sinne harjavallan suurteollisuuspuistoon yksistä polttoaineista joilla hoidetaan meidän energiatuotantoamme eli tämä porin yksikkö siellä mäntyluodossa mahdollistaa sen että porin harjavallan raskaan metalliteollisuuden laitokset tulevat maakaasun piiriin tätä uudistusta millä mahdollistetaan ja tehdään vieläkin kannattavammaksi sitä että me voimme pyrkiä pois kivihiilestä että meillä kivihiilestä luovutaan pitää kyllä todellakin ilolla tervehtiä edelläkävijyys näissä kaikissa asioissa ei ole huono asia joku vähän arvostelee sitä miksi menemme aina etunojassa tiettyihin euroopassa oleviin hankkeisiin tässä kohtaa täytyy sanoa että hallituksen esitys on hyvä että nyt kaadutaan pikkusen enemmän etunojaan kuin että passattaisiin tässä kohtaa me olemme mahdollisuuksien äärellä voin tässä nyt vakavasti sanoen yhtyä edustaja juhantalon näkemykseen siitä että poikittaisliikenteen avaaminen pori haapamäki radalla olisi erittäin tervehdittävää se mahdollistaisi meidän kaivosteollisuutemme liikenneinfran ja porin syväsatamien kautta kulkevan materiaaliliikkuvuuden erittäin hyvä näkökulma me tarvitsemme poikittaisliikennettä tähän maahan me tarvitsemme hyvää teollisuuden vientikykyisyyttä ja siihen liittyy tämä pori haapamäki rata vaikka se voi kuulostaa nyt tässä vähän niin kuin paikallispolitikoinnille ja siltarumpupolitiikalle se on kansantaloudellisesti erittäin merkittävä katselin tänään aamu tvssä kun siellä pari viisasta talousmiestä keskustelivat mutta unohtivat satakunnan yhdessäkään puheenvuorossa ei tullut esille se että me olemme yksi pilkku seitsemän kertaisesti muuhun maahan nähden vientiteollisuuden bruttokansantuotteella oleva maakunta meillä on voimakas metallurginen teollisuus suomessa olevasta kaivannaisteollisuudesta tuodaan kaikki muu paitsi kulta jalostettavaksi meille satakuntaan meillä on vahva kemianteollisuus meillä on metsäklusteri ja me tarvitsemme silloin hyvää infraa voisiko sanoa tässä maakuntajohtajaa lainaten että suomi tarvitsee satakuntaa ja sen takia yhtenä osana on tämä poikittaisliikenteen hanke johonka tämä lng erittäin hyvin soveltuisi eikä se tarkoita vain pori haapamäkeä vaan raideliikenteen avaamista myös kuopioon asti

niin että meillä materiaalit kulkevat niihin satamiin joissa syvyyttä on arvoisa rouva puhemies tervehdin tätä oli pakko tarkistaa ettei

varapuhemies pekkarinen ole siellä takana ettei tule suuria moitteita ilolla ja erityisesti sitä että tässä hallituksen esityksessä

osalta ollaan tähän

prosenttiin päädytty joka antaa meille sanoisinko tämmöisen vasemmistolaisen näkemyksen kuluttajan näkökulmasta turvallisuutta tulevaisuuteen eikä yllättäviä hinnankorotuksia alueellisesti eri lailla

rouva puhemies tämä maakaasumarkkinoita koskeva laki on äärimmäisen tärkeä ja ja on hyvä että nämä verkot saadaan vapautettua vapaalle kilpailulle sehän on tämän päivän henki mutta se palvelee myös tulevaisuudessa sitä että saadaan esimerkiksi biokaasua markkinoille ja sitä kautta saadaan kotimaista tuotantoa mukaan kaikki kaasu mikä suomeen on tullut tähän asti on venäläistä maakaasua ja se on toiminut hyvin ja sillä on merkittävä osa suomalaisen teollisuuden

liittyy myös minun mielestäni sellainen näkökulma että kun biokaasua toivottavasti ruvetaan tässäkin maassa vihdoin ja viimein tuottamaan täällähän on on muutamia pioneereja suomessa jotka sillä alalla ovat ansioituneet ja biokaasun puolesta puhuneet niin nyt me pääsemme sitten sanoista tekoihin elikkä verkkoa ruvetaan vapauttamaan aivan kuten sähköpuolelle on jo tehty ja tämä verkko saadaan kaikkien käyttöön se on erittäin hyvä asia liikenteeseen edustaja myllykoski erinomaisessa puheenvuorossaan äsken mainitsi poikittaisliikenteen ja sen saamisen toimimaan tässä maassa tuota esitystä kumarruksen kanssa kiitän ja ja tervehdin aivan erinomainen asia ja nyt kun dieselveturien poistamisesta on ruvettu tässä maassa puhumaan monia puheenvuoroja että pitää päästä sähköiseen kaikki rataverkot tulee sähköistää niin siihen suhtautuisin hieman varauksella sen takia että jos radalla on vähän liikennettä ja sitten sen sähköistäminen on valtavan kallista niin jos veturissa on polttoainetankissa esimerkiksi kotimaista biokaasua kyllä ihan sama ajaa sillä dieselveturilla koska se kokonaistaloudellisesti on on erittäin kannattavaa arvoisa rouva puhemies lopuksi vielä suomalaisen energiahuollon energiahuollon asiassa haluan nostaa esille kotimaisen turpeen käytön minä en vain jaksa millään ymmärtää mikä ihme tässä maassa ja meissä ihmisissä oikein on vikana kun me emme saa käyttää kotimaista raaka ainevarantoa vapaasti ja estämme sen käytön kaiken maailman keinoilla vaikka siihen ei ole mitään perustetta olemassa biokaasu ja tähän liittyvät asiat ovat niin tärkeitä että haluaisin tulen jatkamaan puheenvuoroa pöntöstä hetken aikaa

arvoisa rouva puhemies todellakin tunnen suurta surua siinä että kotimaista raaka ainetta turvetta tässä maassa on suorastaan vihattu mitä ihmettä siinä oikeastaan tapahtui tämän maan kannalta kun tämä nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys nimenomaan avaa kaasumarkkinoita niin mikä takia me emme voisi avoimesti asiaa tarkastella että ottaisimme turvetta reilummin käyttöön nythän kuten tiedämme vapo osakeyhtiöllä on menossa merkittävä kehityskaari jossa he pyrkivät tuotteistamaan turvetta ihan muille markkinoille kuin polttoaineena ja ovat itse lanseeranneet ja tehneet siitä merkittävän tiedotusiskun julkisuuteen mikä on heidän uusi tuotesuuntansa kertokoot he itse siitä heillä on siinä merkittäviä liikeideoita nousemassa ja jos ne ne toteutuvat niin kuin näyttää se avaa suomelle aivan huikeita vientimahdollisuuksia

puhemies ja edustajakollegat tämä paikalla oleva joukko ei ole kovin suurilukuinen mutta erittäin innostunut ja asiantunteva siitä siitä tunnen suurta iloa todellakin toivon että tämä kotimainen raaka ainelähde saataisiin parempaan käyttöön vesiasiat ovat sillä puolella kunnossa ja toivon että kotimaisuus otetaan vihdoin ja viimein tosissaan tässä maassa jos me haluamme jonain päivänä nuo velat maksaa ja kansantaloutta vahvistaa niin ei meillä kovin paljon muita mahdollisuuksia kansakunta ei pysty käyttämään omia raaka aineitaan ei tällä menolla mitä me nyt teemme miten me parhaillaan velkaannumme ja muuta muuta semmoista taloudellista erittäin epäedullista asiaa teemme siitä kiertokulusta pitää päästä irti ja kotimaisten raaka aineiden käyttöä lisätä ja tämä nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys on pieni mutta erittäin

mukavaa että välillä on lakiehdotuksia jotka nauttivat laajaa suosiota salin molemmilta puolilta toivottavasti tämän maakaasumarkkinalain muutosten myötä tosiaan saadaan myös kotimaiselle biokaasulle aivan uudenlaisia menestymisen mahdollisuuksia ajattelin kuitenkin omassa puheenvuorossani puuttua tähän sähkömarkkinalain muutokseen joka on osa tätä maakaasumarkkinalain muutosta tämä kuuluisa caruna laki lähti liikkeelle siitä että oli aivan poskettoman suuria sähkön siirtohintojen korotuksia monilla alueilla ja harvaan asutuilla seuduilla sähkön siirtohinnat ovat monin verroin suurempia mitä on itse sähkön hinta erittäin tärkeää on että nyt sitten on saatu ensimmäisiä askeleita sille että näitä käsittämättömiä korotushintoja pystytään myös lainsäädännön keinoin kontrolloimaan se että saatiin tänne tämä vuosittainen korotuskatto on erittäin tärkeä tietenkin muistaen myös sen että se ei missään nimessä saa olla se maksimikatto mielestäni tämä on ainoastaan yksi keino on syytä selvittää myös jatkossa mitä muita muutoksia vielä voitaisiin tehdä toki tänne sisältyy myös se että maakaapeloinnin tuomia paineita jotka ovat varsin suuria haja asutusalueilla eikä kaikkialla suinkaan ole sellaista tarvetta kuin myrskyherkillä alueilla maakaapelointia tehdä saadaan lievennettyä ja pidennettyä mielestäni olisi selvittämisen arvoista kuten myös tämän lain esitellyt ministeri tiilikainen on todennut että myös jatkossa voidaan miettiä mitä muita asioita voitaisiin sähkön siirtohintojen

arvoisa rouva puhemies puheenvuoron lähinnä sähkömarkkinalain muutoksesta mikä tähän nyt sisältyy vaikka kysymyksessä ovat kaasumarkkinat sen verran näistä kaasumarkkinoista että on hyvä että varsinainen kaasun myyntitoiminta ja siirtotoiminta eriytetään toisistaan itse pidän hallituksen esitystä siinä mielessä hyvänä että siellä on maininta että valtiolla säilyy enemmistö tässä kaasun siirtotoiminnassa sillä on iso periaatteellinen merkitys ja ne jotka sähkömarkkinoita tarkkaan seuraavat ovat huomanneet mihin se sitten johtaa jos tämä toiminta ei ole jollakin tavalla kontrolloitua kun aikanaan näitä isoja myrskyjä sen jälkeen poliittisesti reagoitiin nopeasti sitä en tiedä onko nopea reagointi sitten aina se viisain tapa ja lähdettiin valmistelemaan sähkömarkkinalakia joka oli kohtuullisen ankara sen suhteen millä tavalla tämä sähkön toimitusvarmuus sanktioidaan on sinänsä oikein että se sanktioidaan koska se kannustaa tai jossakin määrin jopa pakottaa sähköyhtiöt pitämään verkot siinä kunnossa että sähkön siirto on häiriötöntä se on kuluttajalle ensiarvoisen tärkeää mutta se että me säädimme ehkä vähän liian tiukan johti siihen että tälläkin hetkellä sellaisia verkon osia jotka ovat hyvässä kunnossa maakaapeloidaan viedään maan sisälle ja se ei ole järkevää taloudellista toimintaa sillä se a johtaa liian nopeaan investointitahtiin ja b johtaa siirtohintojen liian nopeaan korotukseen ja kun energiamarkkinavirasto ilmeisesti sähkömarkkinalain muutoksen innoittamana ja sen takia muutti tälle verkon nykykäyttöarvolle maksettavaa kohtuullista tuottoa aika rajusti sata prosenttia ylöspäin viiteen pilkku yhdeksäänkymmeneenkahteen prosenttiin ja määritteli jopa riskin kohtalaisen korkeaksi tietty beetakerroin sitä varten siitä seurasivat sitten nämä kuuluisat caruna korotukset ja myös muut korotukset mitä muut yhtiöt tekivät kaikki tämmöiset kulurakenteen korotuksethan ovat tietenkin myrkkyä teollisuudelle ja pk yrityksille eivätkä kuluttajatkaan kovin innostuneet mikäli lehtiä oikein aikanaan luin

linjaus oli sillä tavalla hieman omituinen että perusteluina käytettiin sitä että joudutaan investoimaan kovaa tahtia se oli osittain totta sillä tämä kova investointitahti koski niitä yhtiöitä joilla on verkot metsäisillä alueilla ja jotka oikeasti joutuvat investoimaan koska jostakinhan sitä kassavirtaa pitää tulla ne joutuivat korottamaan siirtomaksuja mutta tästä energiaviraston linjauksesta hyötyivät todennäköisesti eniten ne kaupunkiyhtiöt joiden ei tarvinnut investoida mutta jotka saivat kertaheitolla hallituksen päätöksellä nostaa voittoa sata prosenttia

monopoliliiketoiminnassa ei näin pitäisi menetellä minun mielestäni siinä on tapahtunut jonkunmoinen lainsäädännön virhe ja sitten energiavirasto on liian puhdasoppisesti lähtenyt seuraamaan tätä investointipaineen aiheuttamaa aiheuttamaa painetta korottaa siirtohintoja minun mielestäni energiaviraston pitäisi laskea tätä viittä pilkku yhdeksääkymmentäkahta prosenttia sen takia että nykyisellä negatiivisella korkotasolla on vaikea perustella verkon nykykäyttöarvolle noin korkeaa tuottoa mutta se vaatii sähkömarkkinalain muutoksen edustaja kulmuni minun mielestäni puhui täällä täysin oikeata asiaa että tähän maakaasulakiin sisältyy eli helpotetaan niitä yhtiöitä joiden verkot ovat metsävaltaisilla alueilla anomuksesta pidennetään sitä aikaa jolloin he voivat laittaa nämä verkot kuntoon se on erittäin tärkeää sillä se johtaa siihen että he voivat pikkuisen höllentää investointitahtia joka johtaa siihen että he voivat jopa alentaa niitä sähköverkon siirtomaksuja jotka sitten kohdistuvat kuluttajille ja teollisuuteen eli tämä sähkömarkkinalain avaaminen ja muuttaminen tältä osin on avain siihen että siirtohintoja ei tarvitse nostaa päinvastoin niitä voidaan laskea tämä on erittäin merkittävä kysymys minun mielestäni on hyvä että tämä hallituksen esityksenä tuodaan eduskuntaan minä toivon että talousvaliokunta käsittelee tämän sähkömarkkinalain muutoksen tässä hengessä antaa niille muutamille yhtiöille sitten oikeuden viedä jopa tätä investointivelvoitetta pidennetyllä aikajänteellä jopa

asti minun mielestäni siinä ei kenellekään tule vaaraa mutta me tavallaan estämme silloin sen että siirtohinnat maan eri alueilla eivät kohtuuttomasti eriydy joten toivon todella että ensin talousvaliokunta miettii tarkkaan ja tekee tarvittavat muutokset sähkömarkkinalakiin ja sen jälkeen eduskunta hyväksyy koska se on kuluttajien pk yritysten ja suomen talouden kannalta järkevä tie

arvoisa rouva puhemies edellä kyllä pakko yhtyä ja on pakko olla samaa mieltä edustaja kulmunin kanssa mitä nyt edustaja eestilä vielä tuki että pitäisi olla jatkoaikaa minä katson että jatkoaikaa voisi olla niissä tapauksissa joissa ei sitä lain tuntimäärää jouduta näillä metsäisillä alueilla rikkomaan kun teknologiat kehittyvät niin pitäisi olla mahdollista pohtia sitä että me emme kaiva maakaapeleita niille alueille mitkä ovat ehkä autioitumassa on aivan turhaa rakentaa väkipakolla lain edellyttämiä maakaapeleita asuminen ja ja elinkeinotoiminta ovat vähenemässä meillä on erilaisia ratkaisuja joilla voisimme voisimme näitä asioita hoitaa kuten jo aikanaan silloin kun tätä lakia säädettiin olisin toivonut että meillä olisi voinut olla vaikka tämmöinen aggregaattiverkosto jolla voidaan turvata se että kolmenkymmenenkahden tunnin sisällä jokaiseen asuintaloon jokaiseen maatilaan voidaan saada sähköt niin että ei tule tämmöistä kuuden miljardin menetystä mikä taloudellinen tappio tuli tämän ison sähkökatkoksen aikana on täysin kestämätöntä yksityistalouksille ja yrityksille että meillä voi olla niin pitkiä sähkökatkoksia että meillä ongelmat paisuvat niin suuriksi mutta on tosi tärkeätä nähdä että kaikki korvaavat muodot ja emmekö voisi joskus ajatella metsäisillä alueilla sitä että voitaisiin pitää verkostoista puusto kauempana ja sähköyhtiöt maksaisivat sitten puiden korjuun siltä osin kuin isännät pitävät linjat puhtaina

arvoisa puhemies edustaja myllykoski nosti tärkeän asian esille se tarkoittaa tätä vierimetsänhoitoa on on ollut tiettyjä vaikeuksia saada kaikkia metsänomistajia kiinni ja ja sopia niistä menettelytavoista milloin tämä tärkeä sähkön kulku sitten turvataan hoitamalla vierimetsiä siihenkin saattaisi jopa lainsäädäntö oma lainsäädäntö olla paikallaan arvoisa rouva puhemies nostan esille yhden asian jonka toivoisin pistettävän jopa lakiin eli että sähköverkkoyhtiöiden täytyy ilmoittaa korotukset verottomina siirtohintoina se on hyvin tärkeää sillä monet sähköyhtiöt mielellään ottavat siihen siirtohintaan liittyvän sähköveron mukaan jolloin tämä prosentti paljonko sitä siirtohintaa nostetaan pienenee laissa pitäisi olla että kuluttajalle pitää ilmoittaa sähkön siirtohinnan korotukset ilman sähköveroa jolloin ne luvut todellisuudessa ovat korkeammat kuin sähköveron

arvoisa rouva puhemies tämä montrealin kansainvälinen ympäristösopimus on ehkä yksi ympäristöpolitiikan historian menestyksekkäimpiä kansainvälisiä sopimuksia se saavuttaa kolmenkymmenen vuoden iän tänä vuonna ja siihen on lähes kahdensadan maailman valtiota sitoutunut nyt sitten tähän on saatu edistysaskeleita jälleen aikaiseksi liittyen erittäin myrkyllisten ja ja kasvihuonekaasupäästöjen kannalta haitallisten hfc yhdisteiden käyttöön on arvioitu että pelkästään tällä rajoituksella pystytään saavuttamaan jopa nolla pilkku viisi astetta pariisin ilmastosopimuksen tavoitteista joten sikälikin tämä varsin tärkeä edistysaskel on erinomainen lisäksi täytyy huomioida että teollisuusmaille ja kehitysmaille on tullut hieman erilaisia rajoituksia sen suhteen miten tätä pitäisi eteenpäin saada teollisuusmailla on olemassa jo varsin paljon teknologiaa

arvoisa puhemies eduskunnalla on nyt käytettävissään pankkivaltuuston kuusitoista kertomus keskittyy normaaliin tapaan kertomusvuoden tapahtumiin ja sisällöstä mainittakoon että se sisältää aiempien vuosien tapaan erilliset osat suomen pankin ja finanssivalvonnan toiminnasta ja hallinnosta nimenomaan pankkivaltuuston käsittelemät asiat ja sen arviot suomen pankin ja finanssivalvonnan toimista löytyvät omista erillisistä alaluvuista kertomuksen kolmas osa sisältää kuusi ajankohtaisiin erityisteemoihin keskittyvää kirjoitusta nämä erityisteemat käsittelevät ekpn rahapolitiikan epätavanomaisia toimia ekpn laajennetun omaisuuserien osto ohjelman vaikutuksia suomeen digitalisaatiota rahoitusmarkkinoilla kotitalouksien velkaantuneisuutta ja asuntolainojen riskipainoja pankkien sivuliikkeitä sekä suomen pankin tilinpäätöksen laatimista ja sen perusteita kertomuksen viimeisessä osassa kuvataan lyhyesti myös eräitä kertomusvuoden jälkeisiä tapahtumia arvoisa puhemies oma esittelyni jakaantuu kahteen osaan käsittelen ensin muutamia tärkeitä ekpn rahapolitiikkaa ja suomen pankkia koskevia asioita jotka tapahtuivat kertomusvuoden aikana ja sen jälkeen lyhyesti finanssivalvontaa ekpn rahapolitiikan osalta keskeisiä havaintoja ensinnäkin ekpn ensisijaisena tavoitteena on pitää yllä hintatason vakautta sen neuvoston neuvoston määritelmän mukaan tämä tavoite tarkoittaa että kuluttajahintojen vuotuisen nousun tulisi olla alle kaksi prosenttia mutta lähellä sitä keskipitkällä aikavälillä ekp voi myös pyrkiä toimillaan tukemaan hyvää työllisyyttä ja kestävää talouskasvua kunhan nämä toimet eivät vaaranna hintatason vakauden tavoitetta ekp ja suomen pankki seurasivat kertomusvuoden aikana tarkasti hintavakaustavoitteen toteutumista ja euroalueen talouskehitystä rahapoliittinen toimintaympäristö oli varsin tapahtumarikas ja osin haasteellinen toisaalta esimerkiksi ison britannian eu eropäätös kertomusvuoden kesäkuussa ei lopulta vaikuttanut niin paljon lyhyen aikavälin talousnäkymiin kuin oli odotettu tai ehkä pelätty rahapolitiikka itsessään oli elvyttävää koko kertomusvuoden en käy läpi rahapoliittisia toimia tässä tarkemmin mutta esimerkkinä toimista mainitsen ekpn neuvoston maaliskuun rahapolitiikkakokouksen päätökset tuolloin ekp päätti ensinnäkin laskea keskeisiä rahapoliittisia ohjauskorkojaan lisäksi se päätti kasvattaa laajennetun omaisuuserien osto ohjelman kuukausittaisia ostoja ja ja laajentaa osto ohjelman kattavuutta kattavuutta laajennettiin hyväksymällä ohjelman piiriin euroalueen yritysten liikkeeseen laskemat euromääräiset investointiluokan joukkolainat ekpn keskeisiä rahapoliittisia toimia on kuvattu tarkemmin sekä suomen pankin vuosikertomuksessa että tämän kertomuksen erityisteemakirjoituksessa arvoisa puhemies suomen pankin osalta kaksi asiaa ensinnäkin kertomusvuoden syksyn kuluessa pankkivaltuusto valitsi johtokuntaan kaksi uutta jäsentä johtokunnan jäsenten pentti hakkaraisen ja seppo honkapohjan kausien päättymisen vuoksi nimitti yksimielisesti oikeustieteen kandidaatti marja nykäsen ja filosofian tohtori olli rehnin johtokuntaan molempien toimikausi alkoi nyt helmikuun alussa seitsemäntoista ja kestää viisi vuotta väliaikaisesti tämän vuoden ajan meillä on neljä johtokunnan jäsentä kunnes seppo honkapohja siirtyy eläkkeelle ja pankkivaltuusto on jo etukäteen päättänyt että johtokunnan koko tämän jälkeen palautuu kolmen johtokunnan jäsenen kokoluokkaan

riskiprofiilin ja taseen pankkivaltuustohan seuraa säännöllisesti niiden kehitystä ja niin tehtiin myös kertomusvuonna keskuspankkitehtävien hoitaminen ja oman rahoitusvarallisuuden sijoittaminen tuottavat pankille tuloja mutta toisaalta aiheuttavat sille myös erilaisia riskejä pankilla on noin seitsemäntoista pilkku neljän miljardin euron suuruinen rahoitusvarallisuus sijoittaessaan tätä rahoitusvarallisuutta suomen pankki altistuu sekä luotto ja likvidiysriskeille että markkinariskeille markkinariskejä ovat muun muassa valuuttakurssiriski ja korkoriski

eurojärjestelmän riskeistä vakiintuneen mallin antama riskiarvio perustuu historialliseen tilastoaineistoon ja informaatioon joten se ei voi täysin sisältää uusia ennennäkemättömiä tapahtumia arvio perustuu lähtökohtaan jonka mukaan eurojärjestelmä toimii nykyisen muotoisena ja tätä riskiarviota täydennetään erilaisilla skenaarioanalyyseillä

sen koko voi vaihdella vuoden aikana huomattavasti vuodenvaihteessa taseen koko pieneni väliaikaisesti noin kahdeksaankymmeneen miljardiin euroon mutta esimerkinmukaisesti tämän vuoden huhtikuun lopussa juuri äsken taseen loppusumma oli satakolmekymmentäviisi miljardia taseen kasvu johtuu pitkälti harjoitetusta rahapolitiikasta osto ohjelmat ja pitkäaikaiset rahoitusoperaatiot ovat lisänneet voimakkaasti likviditeettiä ja tämä ylimääräinen likviditeetti on jakautunut epätasaisesti kansallisten keskuspankkien välillä suomen pankkiin on tullut keskimääräistä huomattavasti enemmän ylimääräistä likviditeettiä eli rahapoliittisia talletuksia huhtikuun lopussa näitä talletuksia oli peräti satayksi miljardia euroa suomen pankin taseessa arvoisa puhemies finanssivalvonta toimii hallinnollisesti suomen pankin yhteydessä mutta on päätöksenteossa riippumaton tästä pankkivaltuusto vastaa finanssivalvonnan toiminnan yleisen tarkoituksenmukaisuuden ja tehokkuuden valvonnasta ja pankkivaltuuston tehtävänä on nimittää finanssivalvonnan johtokunta ja ja johtokunnan esityksestä johtaja mitä tulee finanssivalvonnan toimintaan siitä esille neljä asiaa ensinnäkin vaikka kyse on kertomusvuoden jälkeen keväällä seitsemäntoista tapahtuneesta todettakoon että pankkivaltuusto on nimittänyt suomen pankin johtokunnan jäsen olli rehnin finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtajaksi tämän vuoden helmikuun alusta finanssivalvonnan johtokunnan varapuheenjohtajana toimii valtiosihteeri kansliapäällikkö martti hetemäki toiseksi finanssivalvonnan johtokunta on antanut pankkivaltuustolle kertomuksen finanssivalvonnan toiminnasta kertomusvuodelta kuusitoista sekä julkaissut finanssivalvonnan toimintakertomuksen näiden kertomuksien kertomuksien pankkivaltuuston kokouksissa käytyjen keskusteluiden ja muiden saamiensa tietojen pohjalta pankkivaltuusto arvioi että finanssivalvonnan toiminnalle laissa säädetty tavoite on toteutunut finanssivalvonnan toiminnan yleisen tehokkuuden näkökulmasta pankkivaltuusto arvioi että finanssivalvonta on hoitanut valvonnan jatkuvasti muuttuvaa tehtäväkenttää tehokkaasti ja kustannuskehityksen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla kolmanneksi pankkitoiminnan sivukonttoristuminen ja pankkikonsernien kotipaikkojen muutokset ovat uusia ilmiöitä tästähän nordean tällä hetkellä keskustellaan jotka voivat nopeastikin muuttaa tietyn maan rahoitussektorin kokoa ja riskikeskittymiä samoin tämänkaltaiset finanssimarkkinoiden rakennemuutokset voivat luoda paineita sopeuttaa finanssivalvonnan toimintaa näihin haasteisiin vastaamiseksi tarvitaan monitahoista viranomaisyhteistyötä ja pankkivaltuusto pitää tärkeänä että kukin finanssisektorin toimija osallistuu yhtiömuodosta tai valitusta toimintamallista riippumatta tasapuolisella tavalla niiden valvontakustannusten kattamiseen joita sen toiminnan valvonta edellyttää ja neljäntenä asiana finanssivalvontaan liittyen on syytä nostaa esiin kotitalouksien velkaantuminen ja finanssivalvonnan toimet asuntolainoitukseen liittyen finanssivalvonta on nostanut yhtenä keskeisenä riskinä esille kotitalouksien korkean velkaantuneisuuden myös euroopan järjestelmäkomitea antoi suomelle viime vuoden marraskuussa varoituksen asunto ja asuntolainamarkkinoiden keskipitkän aikavälin riskeistä johtuen kotitalouksien velkaantuneisuuden korkeasta tasosta ja käsitellyt aihetta säännöllisesti välittömänä toimenpiteenä finanssivalvonta valmistelee asuntolainojen vakavaraisuuslaskennan riskipaineen korotusta ensimmäinen ensimmäistä kahdeksantoista alkaen ja lisäksi finanssivalvonta arvioi tarvetta laajentaa asuntolainoitukseen vaikuttavaa makrovakausvälineistöä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa arvoisa puhemies lopuksi suomen pankin taseen loppusumma vuoden kuusitoista lopussa on hieman vajaat kahdeksankymmentä miljardia euroa ja tilikauden tulos kuusi miljoonaa euroa kertomusvuoden tilinpäätös on esitelty yksityiskohtaisesti eduskunnalle annetun annetun kertomuksen liitteessä pankkivaltuusto päätti että suomen pankin kertomusvuoden voitosta kolmekymmentäyhdeksän pilkku kuusi miljoonaa euroa käytetään suomen pankista annetun lain perusteella vararahaston kartuttamiseen ja muu osa eli yhdeksänkymmentäyksi miljoonaa euroa siirretään valtion

kiitoksia puheenjohtaja vanhaselle tämä pankkivaltuuston kertomus on kaiken kaikkiaan hyvä paperi ja tässä on paljon kiinnostavaa tietoa ja varmasti jokaiselle meistä edustajista kiinnostavaa luettavaa kysymykset yleisesti rahapolitiikasta euroopassa ja yleisesti talouspolitiikasta niin suomessa kuin maailmalla ovat varsin ajankohtaisia ja mielenkiintoisia kaiken kaikkiaan me olemme nähneet aikamoisia mullistuksia ja tosiaan tässä kertomusvuonna muun muassa näitä brexit asioita olemme olemme ihmetelleet monesti siksi koska tämä euroalueen tulevaisuus on kaiken kaikkiaan hyvin ajankohtainen ja koko ajan tapetilla viimeksi muuten eilen otsikoissa ajattelin tässä yhteydessä käyttää puheenvuoron myös siitä että kun viime aikoina hallituksen tuore eurooppaministeri on ottanut tai oikeastaan ollut ottamatta kantaa näkemyksiinsä siitä mikä on euroalueen tulevaisuus niin väkisinkin näin opposition näkökulmasta tilanne vaikuttaa hyvin oudolta ja hämmentyneeltä täällä eduskunnan salissahan on jo useampia kertoja tämänkin kevään aikana puhuttu siitä että eduskunnalla olisi tarve laajalla foorumilla avoimella foorumilla käydä keskustelua ylipäätään euroalueen tulevaisuudesta ja kaiken kaikkiaan euroopan tulevaisuudesta ja erilaisista ytimistä niihin menosta ja tahdista ja ja esimerkiksi tämä eilinen uutisointi ei yhtään vähentänyt sitä tarvetta nimittäin nimittäin tuore eurooppaministerihän ei oikeastaan suostunut lopulta määrittelemään mitä mieltä hän henkilökohtaisesti ja yleisesti on siitä pitäisikö suomen ylipäätään kuulua euroopan unioniin tai euroon hänhän väläytti että ennen pitkää tai jossain vaiheessa joka tapauksessa tarvitaan jäsenäänestys suomen eu jäsenyydestä ja ja myöskin että hän ei itse juuri tässä ja nyt kerro mitä mieltä on itse siitä pitääkö suomen kuulua euroopan unioniin vai eikö pidä ollaanko euron sisällä vai ulkona puhemies se pointti mikä minulla tässä nyt on lopuksi on se että koska eurooppaministeri puhuu näin ja meitä tätä keskustelua seurataan varmasti euroopassa aika tarkkaan niin olisi kyllä nyt jos koskaan aika hallituspuolueiden ja hallituksen selkeyttää mikä on hallituksen euroa ja euroopan unionia koskeva linjaus

arvoisa puhemies kiitoksia tosiaan hyvästä alustuksesta mutta mitä minä tässä pohdin ylipäätään tästä meidän taloustilanteestamme niin nyt näyttää siis siltä että kotitalouksien velkaantuminen oli vuoden kaksituhattakuusitoista lopussa satakaksikymmentäkuusi pilkku viisi prosenttia eli kasvua on liki kaksi prosenttiyksikköä samanaikaisesti säästämisaste painui miinukselle ja näin on viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana käynyt vain viisi kertaa eli kahdeksankymmentä luvulla kaksituhatta luvulla ja seitsemänkymmentä luvulla kolme kertaa pohdin sitä mistä tämä kertoo tuleeko tähän vaikuttamaan nyt sitten mahdollisesti brexit ja brexitin vaikutukset kun tällä hetkellä unionissa puhutaan ennen kaikkea

jos esimerkiksi ajatellaan unionin virkamiesten eläkkeitä niin britannian velvoitteet olisivat noin seitsemän miljardia joka ymmärtääkseni on

liki kymmenen prosenttia suomen pankin taseesta että se on aikamoinen määrä kuitenkin siellä ja jos nyt käy niin että britannia kieltäytyy näistä velvoitteista mitä sillä ilman muuta on tuonne tuonne kaksituhattakaksikymmentä luvulle saakka ja ehkä vielä vähän eteenpäinkin jos britannia kieltäytyy maksamasta niin miten se tulee vaikuttamaan meihin ja miten se tulee vaikuttamaan sitten ihan meidän

esimerkiksi suomen pankki varautunut siihen sillä tavalla että jostakin pitäisi ottaa suomen osalta myöskin koppi silloin jos britannia ei velvoitteitaan hoida siis nämä nämä tilanteethan ovat kaikki ihan auki tällä hetkellä sillä esimerkiksi koko tämä eläkepaketti mikä sieltä on tulossa on muistaakseni kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä miljardia ja britannian osuus siitä on todellakin seitsemän miljardia että se on aikamoinen määrä nämä ovat asioita jotka vähän huolestuttavat

viimeisinkin asia oli ehkä yksi lisäperuste sille miksi on syytä siihen että tätä koko euroopan unionia ja sen tulevaisuutta koskevaa keskustelua käytäisiin enemmän ja laajemmin myös tässä salissa olemme sitä jonkin verran sivunneet valtiovarainvaliokunnassa ja tiedän että suuri valiokunta

mikä on suomen hallituksen linja näihin asioihin varmasti eduskunnan tulisi esimerkiksi tässä britannian velvoitetapauksessa olla olla tiukkana ja antaa hallitukselle ikään kuin sanomaa siitä että meidän on edellytettävä että iso britannia velvoitteensa hoitaa mutta mutta puhemies palaan nyt vielä tähän edelliseen keskusteluun siitä edustaja hoskoselle myös totean että eihän se nyt niin voi olla että meillä on ministeri joka on eurooppaministeri ja tämä meidän eurooppaministerimme lausuu

juuri tästäkään syystä minun mielestäni ei ole ollenkaan liikaa edellyttää että suomen hallitus selkeyttää linjaansa ja tulee sitten myös eduskunnan eteen tämän linjansa kanssa ja voimme tässä yhteydessä käydä sitä keskustelua antaa antaa kaiken kaikkiaan näitä terveisiä

näin on ja juuri siksikin olemme kantaneet huolta siitä että niin suomen pankin kuin monien muidenkin ennusteiden mukaan vaikka maailmantaloudessa näitä pieniä toipumisen merkkejä on ja nyt on myötätuulta toisin kuin aiemmin niin tästä myötätuulesta huolimatta hallitus on omankin kertomuksensa mukaan jäämässä niin niin työllisyystavoitteestaan kuin velkatavoitteistaan ne ovat äärimmäisen huolestuttavia asioita ja siitä mielestäni meidän on myös

arvoisa herra puhemies tässä asiassa kannattaa panna merkille vielä se että euroopan keskuspankin velkakirjojen osto ohjelman kahdeksankymmentä miljardia euroa joka kuukausi on valtava määrä rahaa ja euroopan keskuspankilla sitä rahaa ei ole vaan sitä todellakin painetaan sillä setelikoneella että markkinoille yritetään saada syntymään tilanne jossa inflaatio lähtisi liikkeelle onneksi se on jonkun verran lähtenytkin liikkeelle siitä on pikkuisen hyötyä kunhan pidetään homma hallussa ettei se karkaa käsistä niin kuin entisen pojan kulotus ei tullut siitäkään mitään hyvää

velvollisuus pitää tässä maassa tuotantotalous kunnossa ja saada tuota vientiä etenemään olen huolestuneena seurannut viime aikoina keskustelua siitä kun vihdoin ja viimein on lähtenyt vienti vetämään tämän päivän uutisissa iltalehden etusivulta olette varmaan tämän päivän lehdet lukeneet on erittäin rohkaisevia uutisia miten uusia työpaikkoja on saatu syntymään nyt meillä pitää olla tässä maassa järkeä ja malttia siinä että ei lähdetä ylettömillä ylettömillä vaatimuksilla esimerkiksi

kesken että siinä pidetään maltti mielessä ettei tätä orastavaa kasvua ja niitä mahdollisuuksia tuhota heti alkuun koska pitkässä juoksussa on ainoa oikea tie saada talous kuntoon töitä lisää työttömyyttä alas koska se työttömyys maksaa kaikkinensa lähes seitsemän miljardia ja meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa sellaiseen työttömyyteen työttömyyteen tässä maassa ei valtiontalouden eikä ennen kaikkea ihmisten kannalta inhimillisen elämän kannalta jokainen ihminen kuka kynnelle kykenee on saatava töihin ja sitä kautta hänen omaa elämäänsä parannettua ja siinähän samalla paranee myös tämän kyseisen ihmisen eläketurva koska tämän päivän eläketurva kuten tiedämme koostuu siitä pitkästä työhistoriasta minkä ihminen elämänsä aikana tekee sen takia toivon että suomessa kannetaan nyt vastuuta aidosti

arvoisa puhemies onpa todella harmi ole paikalla nimenomaisesti tätä asiaa käsiteltäessä koska kyllä hän nytten antaa aika kummallista kuvaa suomesta tuonne maailmalle pitääkö olla eurossa vai eikö pidä olla eurossa pitääkö järjestää kansanäänestys vai eikö pidä järjestää kansanäänestystä pitääkö järjestää kansanäänestys nyt vai joskus tulevaisuudessa minun mielestäni nämä ovat aika vaarallisia puheita juurikin sen takia että brexit on nyt juuri käsittelyssä jos suomi antaa vielä viestiä tässä että meilläkin saatetaan samanlaista tehdä lähivuosien aikana niin se varmasti näyttää aika kummalliselta ja näyttää myöskin pelottavalta ihan eun puolelta ja varmasti vaikuttaa sitten myöskin niihin asioihin niihin mitä meidän vientiteollisuutemme kanssa tehdään mitä meiltä ostetaan ja siihen uskalletaanko suomeen sijoittaa uskalletaanko tuoda tänne tänne autoteollisuutta ja akkuteollisuutta mitä me ainakin tuolla vaasassa kovasti odotamme että sinnekin tulisi sinänsä harmittavaa noin kansalaisten kannalta tällä hetkellä en tiedä miten suomen pankki voisi siihen vaikuttaa mutta ehkä ainakin hallitus voisi vaikuttaa on se että meillä köyhyys kasvaa näyttää jopa siltä että meillä on suunniteltua suunniteltua köyhyyttä vaikka varmasti jokainen tietää että köyhyys ei maan taloutta paranna eikä lisää euroja tuo kun nyt esimerkiksi tämä asumistuen muutos tulee siirtämään ihmisiä perustoimeentulotuelle ja hallitus tietää sen niin mikä apu siitä on meidän taloudellemme koska rahaa otetaan vain toisesta taskusta ja siinä nöyryytetään ihmisiä tämä suunta mihin meillä mennään on jotenkin aivan käsittämätön

toinen asia mitä on pakko ihmetellä kun sattumoisin tuossa kuulin että muun muassa tämän talon virkamiehet tekevät sipilän minuutit joka päivä kuusi minuuttia per päivä lisää työtä niin millä tavalla se lisää suomen vientiä että eduskunnan virkamiehet tekevät kuusi minuuttia per päivä
arvoisa

puhemies olen edustaja tolppasen kanssa täsmälleen samaa mieltä näistä britannian velvoitteista unionin pitää kyetä selkeästi yksilöimään mihin ne ikään kuin maksamattomat osuudet perustuvat ja britannian pitää ne maksaa eläkevelvoitteet ovat tyypillinen esimerkki siitä

jotka ovat olleet töissä unionissa ja joiden eläkkeestä on sitten osa jäänyt maksettavaksi unionin yhteisestä budjetista totta kai sen velvoitteen pitää siirtyä britannialle ja minusta meidän muiden pitää olla yksiselitteisiä tässä vaatimuksessa että ei tällaisista asioista ole edes tarvetta neuvotella mutta en heti keksi sellaista linkkiä jonka kautta mahdollisesti näissä syntyvät kiistat saattaisivat kääntyä ikään kuin ekpn ja suomen pankin velvoitteeksi koska nämä eivät ole ekphen liittyviä velvoitteita vaan selkeästi unioniin liittyviä velvoitteita edustaja hoskosen pohdintaan näistä osto ohjelmista siinä on iso rahapoliittinen operaatio käynnissä mutta kaikki se mitä siitä on kuultu viittaa siihen että sen mittakaava vaikka se kuulostaa miljardeina valtavan suurelta on harkittu sitä tehdään johdonmukaisesti juuri sillä tavoitteella että lähestyttäisiin asetettua inflaatiotavoitetta näyttää siltä että tämän osto ohjelman tarkoitus tavoite on toteutumassa että se on oikeaan suuntaan

tästä on hyvä olla samaa mieltä olen myös sitä mieltä että nämä osto ohjelmat vaikka ne mittakaavaltaan kovin isoja ovatkin ovat olleet sen kaltaista elvyttävää rahapolitiikkaa mitä varmasti tässä tilanteessa on tarvinnutkin suorittaa tässä salissahan on aika useasti tämän suomen pankin kertomuksen käsittelyn yhteydessä keskusteltu myös yleisesti ekpn mandaatin määrittelystä sehän kuten puheenjohtaja tässä esittelyssään totesi lähtee tämä hintavakaus edellä ja sitten tarvittaessa voidaan työllisyyttä tukea mikäli se ei vaaranna hintavakaustavoitetta mutta usein on esitetty myös kysymys voisiko se työllisyys olla siinä mandaatissa kuitenkin hieman enemmänkin kaiken kaikkiaan esillä olin myös hyvin tyytyväinen siihen siihen äskeisen puheenvuoron linjanvetoon mikä on mielestäni todellakin selvä eli suomen täytyy edellyttää sitä että britannia kaikki velvoitteensa sinänsä hoitaa puhemies vielä palaan tähän euroon euroopan tulevaisuuteen tähän keskusteluun koska tämä on nyt ollut niin ajankohtainen eilen ainakin minä olin kovin ihmeissäni kun lehtiotsikoita luin näistä eurooppaministerin lausunnoista ja voin kuvitella että jos minua täällä arkadianmäellä ihmetyttää niin

että suomen linja siihen tulemmeko kuulumaan euroopan unioniin ja eurojärjestelmään ja muuhun on sitten tyyliin ei juu vaarinhousut jyrkkä ei juu vaarinhousut ja ja niinhän se ei tietenkään voi olla siksi olisi mielestäni tärkeää että että myös hallitus selkeyttäisi tämän linjan ja edellyttäisi selkeästi myös eurooppaministeriltään että tämä linja myös puheissa on yhteneväinen hallituksen linjan kanssa koska kyllä oppositiosta käsin mielestäni on täysi oikeus ihmetellä mistä nyt on kysymys

lopuksi arvoisa herra puhemies sen verran vielä että

suomen kansantalouden kannalta on aivan välttämätöntä että me ymmärrämme vihdoin ja viimein sen että kun aikanaan kaksituhattakahdeksan syksyllä alkoi tämä iso lama ja sitten ryvettiin kahdeksan vuotta siinä samassa suossa bruttokansantuote laski koko ajan tuottavuus laski työttömyys kasvoi niin olemme edelleen siinä tilanteessa että jos tasaisen vauhdin taulukon mukaan katsotaan suomen kansantalouden kasvua nykyisellä vauhdilla niin saavutamme sen vuoden kaksituhattakahdeksan bruttokansantuotteen ja tuottavuuden tason joskus noin vuonna kaksituhattayhdeksäntoista kun me näitä mittakaavoja haemme ja puhumme kasvuprosenteista niin pitää pitää pää kylmänä ja katsoa niitä lukuja oikeasti tällä hetkellä olemme hyvässä kasvun alussa mutta emme missään nimessä siinä tilanteessa että olemme saavuttaneet jotakin olemme oikealla tiellä niin kuin se hyvä suunnistaja joka on kerran eksyttyään metsään palannut takaisin kartalle ja etenee kymmeniä rasteja on vielä edessä ja kaikki ne on löydettävä ennen kuin ollaan maalissa mutta jos tässä mennään siihen että nyt ruvetaan elämöimään sillä että nyt meillä pistetään isolleen tämä homma ja nyt menee kaikki hyvin niin se on väärä tunne meidän pitää tunnustaa tosiasiat me emme ole taloudessa vielä vahvoilla pohja on jo hyvä jalkojen alla mutta tätä hyvää tietä pitää jatkaa nyt jos me lähdemme niin sanotusti elämään yli varojemme edelleen ja velkaannumme lisää niin siitä ei hyvää seuraa jokainen kansanedustaja voisi omassa tutkijankammiossaan katsoa vaikka kotitalouden velkaantumisen velkaantumisen tällä hetkellä laskekaapa siihen velkaan aivan kuten valtionkin velkaan yksi tai kaksi prosenttiyksikköä lisää vuodessa ja katsokaapa mitä se vaikuttaa esimerkiksi tässä kaupungissa suur helsingin alueella se olisi asunnonostajille aivan katastrofi se johtaisi semmoisiin vaikeuksiin joita en viitsi ruveta edes kuvaamaan samoin monessa muussakin kasvukeskuksessa elikkä meidän pitää nyt pitää maltti se on tällä kertaa

puhemies pidän itsestäänselvänä sitä että hallitukseen osallistuvat puolueet ja ministerit noudattavat hallitusta perustettaessa tehtyä sopimusta ja linjaa tässä on ylläpidettävä uskottavuutta aivan niin kuin edustaja viitanen totesi myös ulospäin mutta samaan aikaan käydään keskusteluja euroopan tulevaisuudesta eri poliittisilla liikkeillä on erilaisia painotuksia tästä ja pitää kyetä myös sietämään se että eri poliittisilla tahoilla on omia painotuksiaan mutta silloin kun he edustavat selkeästi hallitusta toimitaan hallituksen linjan mukaan tästä voisi sanoa vaihtelustahan esimerkin myös saksa se on vuosikausien ajan korostanut sitä että perussopimuksen muutoksia ei tehdä mutta nyt yllättäen saksa ilmoittikin viikolla ranska tapaamisessa että perussopimuksen muutosta voidaan harkita ja se tapahtui saksan taholta eli eli kyllä näitä voisi sanoa arvaamattomia elementtejä voidaan hakea paljon suuremmistakin kuvioista kuin vain suomesta

arvoisa puhemies varmasti on näin ja juuri siksi koska tätä keskustelua käydään euroopan unionista eri tasoista eri ytimistä oli kysymys sitten puolustuspolitiikasta tai talouspolitiikasta tai muusta juuri siksi olemme tähdentäneet useaan otteeseen että myös täällä eduskunnan salissa myös tällä areenalla olisi hyvä käydä tämän kaltainen keskustelu koska oma arvioni on se että vaikka tällä hetkellä toki asioista keskustellaan ehkä niin näyttävästi ne eivät ole ole esityslistoilla että näkisimmekään kuinka isoista asioista on kysymys kun puhumme tästä tilanteesta missä tällä hetkellä olemme kaiken kaikkiaan euroopan unionissa puhemies pyysin tämän tämän puheenvuoron myös siksi että halusin todeta että minä olen täsmälleen samaa mieltä kuin edustaja hoskonen siinä että että ei kaikki ole hyvin vaikka nyt on myötätuulta niin me velkaannumme lisää ja tämä ei vetele pitää saada työpaikkoja tämähän on aivan kuin olisitte puhunut suoraan sdpn vaihtoehtobudjetista juuri tätä mieltä mekin olemme olleet juuri siksi me kannamme huolta siitä kun täällä

hallitus ei ei tule pysymään työllisyystavoitteessaan eikä velkatavoitteessaan ja silloin kun on näin ja me tiedämme että näin ei saisi olla tietenkin toivoisi kovasti korjausliikkeitä vallitsevaan talouspoliittiseen suuntaan nyt edellytänkin kun edustaja hoskonen täällä tietää sen oikean periaatteen että hallitus valitsisi oikeat keinot koska nythän ongelma on se että hallitus velkaantuu koko ajan lisää

arvoisa puhemies nyt oli pakko pyytää puheenvuoro koska edustaja vanhanen puhui niin arvoituksellisia äsken sanoitte mikä toki pitää paikkansa että hallituksessa on eri puolueita ja eri puolueilla on vähän erilaisia linjauksia ja ajatuksia ja joitain omia ajatuksia mitä sitten tuodaan esille ja kuten mainitsitte muuallakin euroopassa on tämmöisiä äkkikäänteitä tapahtunut nyt sitten tuolla suljettujen ovien takana käynnissä jonkinnäköinen kuhina siitä että ihan oikeasti mentäisiin jonkinlaiseen euroäänestykseen kansanäänestykseen mini brexitiin tai johonkin muuhun ovatko muut hallituspuolueet lähdössä tähän matkaan tietysti on niin että kun uusia ministereitä tulee niin heille täytyy meidänkin ensinnäkin suoda tietenkin aikaa että he voivat lutviutua siihen tehtäväänsä ja toivottavasti päästä pian siihen matkaan toivottavasti myös nykyiset ministerit ja entiset ministerit joita tässäkin salissa on voivat vähän vinkata että oikeastaan silloin kun ollaan ministereinä sen oman henkilökohtaisen kantansa voi unohtaa silloin ollaan sen ministeriön kannalla ja sen hallituksen kannalla vaikka se valitettavasti tällä hetkellä on monesti vähän huonompi kanta kuin se mitä me olemme ajatelleet mutta kun se tilanne on näin niin silloin ainakin näyttäydymme yhtenäisesti maan rajojen ulkopuolelle mutta edustaja vanhaselle onko siellä nyt kuhina käynnissä

käynnissä en millään tavalla viitannut siihen vaan poliittisessa keskustelussa jota nyt euroopassa käydään eri poliittisilla liikkeillä on erilaiset painotukset olemme itse poliitikkoja ja tiedämme sen että näin on sen oikean tasapainon löytäminen löytäminen varsinkin monipuoluehallituksessa sille että joku puolue ikään kuin omaa väriään pitää esillä mutta silti on sitoutunut yhteiseen linjaan on vaikea tasapainokysymys se on taiteenlaji ja varsinkin silloin kun on kyse kansanedustajasta jolla on ollut oma henkilökohtainen kanta tulee hallitukseen se siirtymä siirtymä siitä henkilökohtaisesta kannasta yhteiseen kantaan on vaikea sitten hän voi palata henkilökohtaiseen kantaansa kun on vaalikausi loppumassa edustaja viitasen peräänkuuluttama eduskunnan keskusteluhan tulee eli toukokuun lopussa pääministeri tulee antamaan pääministerin ilmoituksen ulko ja turvallisuuspolitiikasta ja eu politiikasta se on ajoitettu nimenomaan tähän kevään loppuun jo aika hyvissä ajoin koska oli tiedossa että nämä brexitiin liittyvät viralliset päätökset ja ranskan vaalit ovat ohitse ja tämä osuu erittäin hyvään ajankohtaan että saamme kunnon keskustelun myös siitä millä otteella suomi lähtee tähän euroopan tulevaisuuskeskusteluun
arvoisa puhemies kun tämä keskustelu on myös sivunnut yleistä talouspoliittista keskustelua en malttanut olla pyytämättä puheenvuoroa toki eduskunnan pankkivaltuuston kertomus antaa sille erittäin hyvän datapohjan ja tässä on valtavasti hyvää tilastotietoa ja aineistoa myös jatkoa varten lisäksi haluan kiittää suomen pankkia erityisesti siitä erinomaisesta tutkimustyöstä mitä siellä tehdään myös muiden maiden suhteen se on erittäin arvokasta suomalaisille kuitenkin tästä yleispoliittisesta heijastelusta mikä nyt on olemassa tämänkin keskustelun pohjalta totta kai täytyy tunnustaa se että erittäin vaikeita päätöksiä on tehty ja taloustilanne puhumattakaan siitä missä vaiheessa hallitus tuli oli erittäin vaikea mutta kuten tänäänkin on viitattu täällä iltapäivälehtien kansiin ja otsikoihin niin kyllähän talouden tilanne on muuttunut jo pidemmän aikaa on useista tutkimuslaitoksista ja eläkevakuutuslaitoksista tullut tietoja siitä että kasvu saattaa olla jopa korkeampaa kuin on arvioitu valtiovarainministeriössä oppositiosta erittäin hyvin tiedetään miten meidän valtiovarainministeriömme toimii siellä laskelmat ovat erittäin maltillisia koska se on se traditio ja perinne mikä siellä on ollut nyt kuitenkin vaikuttaa siltä että kahden vuoden jälkeen kaikki talouden mittarit ovat kääntyneet parempaan suuntaan eikä leikkauksia tarvitse tehdä tipoitellen pitkin vaalikautta kuten joinakin vaalikausina on ollut tilanne lisäksi haluaisin ehkä tästä eurooppalaisesta tilanteesta sanoa vielä sen että kyllähän jonkinlaista mannerlaattojen myllerrystä on myös se että ranskassa ensimmäistä kertaa poliittisesta keskustasta tuleva henkilö nousee presidentiksi hollannissa meidän alde sisarpuolueemme voitti vaalit vaikeassa tilanteessa keskusta on onnistunut tekemään hyvää työtä myös suomen talouspolitiikassa kuluneella vaalikaudella

on tämän maailman pelastanut niin kannattaa ehkä vähän tutustua siihen vaihtoehtobudjettiin

hallituksen tarkoituksena ei tietenkään ole ryöstää sitran kassaa eikä suomen pankkia ei kumpaakaan kyllä pitää talouspolitiikan olla sillä keinoin vahvalla pohjalla että pystytään maan taloutta elvyttämään oman yritystoiminnan vahvistamisella vientiteollisuuden vahvistamisella ja uusien työpaikkojen luomisella ei mitään tempputyöllistämistä sillä tämä homma ei onnistu sen jokainen järkevä ihminen tietää siitä lienee turha kiistellä

perusteellisesti läpi ihan oikein eikä vain pelkällä pääministerin ilmoituksella normaalilla äänestyksellä oltaisiin todennäköisesti vähän paremmassa tilanteessa tämä keskustelu olisi silloin pitänyt käydä ihan oikeasti nythän me olemme tilanteessa että se vanha kansanviisaus tulee tässäkin asiassa todeksi sen minkä taaksesi jätät niin takuulla edestäsi löydät silloinhan tästä ei keskusteltu se meni sormea napsauttamalla ja ihan niin kuin tavallista normaaliäänestyksellä pääministerin ilmoituksen jälkeen ja sillä sipuli

se jäi täysin tekemättä mentiin vähän niin kuin takki auki sinne ja jäi analyysit tekemättä sehän tässä on se perussyy tunnustetaan arvoisa edustaja viitanen tämä tosiasia jos me tätä tosiasiaa kiellämme ja kierrämme niin olemme jatkuvasti yhä syvemmällä suolla tärkeää on nyt kuitenkin se että sitä on turha itkeä missä nyt ollaan meidän pitää vain katsoa tulevaisuuteen tehdä uusia työpaikkoja saada ihmisille töitä tämän päivän uutisissa

arvoisa herra puhemies minä vähän säikähdin että ei kai nyt tätä äskeistä hoskosen puheenvuoroa voi tulkita siten että hänkin haluaa nyt palata tähän eurokeskusteluun eurooppaministerimme tavoin että nyt suomen keskustakin sitten tulossa tälle ei juu vaarinhousut linjalle toivottavasti tämä puheenvuoro nyt kun viittasitte taaksepäin että edestä löydetään ei tähän sitten viittaa koska sitten alan olla jo vielä enemmän hämilläni jos nyt sitten keskustankin riveistä alkaa tätä perussuomalaista empimistä kuulumaan minä muuten puhemies pitäisin hyvänä jos täällä salissa olisi muutama perussuomalainenkin edustaja tässäkin vaiheessa tätä keskustelua käymässä olisi kiinnostavaa tietää mikä

ilmoituksensa antamaan ja silloinkin päästään sitten tähän asiaan kaiken kaikkiaan palaamaan oli myös sinänsä hyvä kuulla edustaja vanhasen käsitys siitä että kuhinaa ei ole käynnissä mutta kyllä minä kehottaisin nyt siitä huolimatta varmistelemaan missä oikein menemme koska nyt täällä alkaa jo keskustankin puheenvuoroissa kuhinanomaista liikehdintää olemaan tähän suuntaan puhemies tämä on vakava asia kun meidän eurooppaministeri kulkee tuolla maailmalla ja antaa vinkkiä siitä että suomi kenties sitten sitten fixitiä tai jotain alkaisi harkita niin auta armias kyllä kyllä minä nyt katsoisin että hallituksen on rivinsä suoristettava ja tämä periaatekeskustelu myös keskenään vakavasti käytävä mitä tulee sitten edustaja hoskonen ennen kuin poistutte tähän vaihtoehtobudjettiin teille ystävällisesti huomauttaisin hyvin sen tunnen olen ollut sitä vahvasti laatimassa laatimassa siinä nimenomaan työllisyyspainotukset ovat huomattavasti korkeammat kuin hallituksella jos muistan oikein niin taisi olla niin että keskustan omassa vaihtoehtobudjetissa myös suomen pankista hieman enemmän nostettiin tätä voiton tuloutusta niin kuin meilläkin tässä nyt